päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on ajankohtaiskeskustelu kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön haasteista valtioneuvoston kymmenen minuutin puheenvuoron jälkeen myönnän kunkin eduskuntaryhmän edustajalle kahden minuutin vastauspuheenvuoron tämän jälkeen myönnän harkitsemassani järjestyksessä kahden minuutin vastauspuheenvuoroja vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa viidennellä painikkeella keskusteluun varataan aikaa korkeintaan yksi pilkku viisi tuntia ensimmäisen puheenvuoron käyttää ministeri soini kymmenen minuuttia

arvoisa rouva puhemies maamme turvallisuus ja hyvinvointi ovat perustavalla tavalla riippuvaisia kaikille yhteisistä pelisäännöistä ja niiden noudattamisesta järjestelmää haastetaan nyt monesta suunnasta sitä horjuttavat niin valtioiden muuttuneet voimasuhteet kuin suurvaltadynamiikan kehitys yhdistyneet kansakunnat perustettiin toisen maailmansodan jälkeen tavallaan ei koskaan enää hengessä ihmisoikeusnormisto taloudellinen järjestelmä sekä laaja sopimusverkosto ovat osoittautuneet suhteellisen kestäviksi mutta ongelmiakin on järjestelmän rakenteellinen epätasapaino on korostunut kehitysmaiden vaurastuttua turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet noudattavat luomiaan kansainvälisiä pelisääntöjä valikoivasti ihmisoikeuksien demokratian ja oikeusvaltiokehityksen osalta kuva on kirjava monin osin on tapahtunut taantumista useat valtiot haastavat järjestelmän perusteita ykn kehittyminen monimutkaiseksi ja raskassoutuiseksi koneistoksi on heikentänyt sen tuloksellisuutta kentällä tapahtuneet väärinkäytökset eivät helpota tilannetta taloudellinen integraatio on edennyt mutta hyvinvointi ei ole jakautunut tasaisesti muutos on ollut suuri ja moni on pudonnut kelkasta tämä on tuonut uutta liikehdintää ja myös yllättäviä vaalituloksia niin lännessä kuin muualla arvoisa rouva puhemies suurvaltapolitiikka on palannut tämä vaikuttaa vahvasti kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän toimintaan voimapolitiikka ja kansallinen etu ovat ilmeisiä niin yhdysvaltain kiinan kuin venäjän toiminnassa tästä muutama sana yhdysvaltain vetäytyminen eräistä kansainvälisistä sopimuksista ja järjestelyistä monenkeskisen järjestelmän kyseenalaistaminen ovat olleet euroopalle kova pala lännen yhteistyö näyttää saavan uusia kolhuja kokous kokoukselta tämä on antanut tilaa ennen kaikkea kiinalle mutta myös venäjälle euroopan unionilta odotetaan nyt vahvempaa roolia ja sen yhtenäisyys korostuu yhdysvaltain nykyhallinto on turvautunut enenevässä määrin yksipuolisiin kauppatoimiin yhdysvallat katsoo että se pystyy paremmin ajamaan omia etujaan kahdenvälisesti suhtautuminen monenväliseen yhteistyöhön on muuttunut hyvin kriittiseksi yhdysvaltain uudella kauppapolitiikalla todennäköisesti suuri vaikutus maailman talouskasvuun ja avoimen kaupan tulevaisuuteen myös pariisin ilmastosopimuksesta irtautuminen sekä iranin ydinohjelmasopimuksesta eroaminen ovat osoituksia amerikka ensin politiikasta yhdysvallat on myös entistä varauksellisempi ihmisoikeussopimusten ja ykn ihmisoikeuselinten suhteen sekä kiina että venäjä vastustavat perinteisesti ihmisoikeuksien universaalisuutta ja nyt ne pyrkivät yhä aktiivisemmin luomaan vaihtoehtoista tulkintaa ihmisoikeuksista ja demokratiasta on tärkeää että eu toimii aktiivisesti tällä saralla suomen kannalta on oleellista että yhdysvallat on jatkossakin sitoutunut euroopan turvallisuuteen amerikka ensin politiikalle on monia pidäkkeitä hallinnon ja kongressin taholta eikä kuva yhdysvalloista ole yksiselitteinen kysehän on pitkälti yhdysvaltain itsensä johdolla rakennetusta järjestelmästä kanssa onkin tärkeää jatkaa vuoropuhelua jotta länsimaiselle yhteistyölle ei aiheuteta vahinkoa helppoa tämä ei tule olemaan mutta diplomatia ei ole pelkkää glooriaa länsimaisen yhteistyön ongelmista hyötyy tällä hetkellä erityisesti venäjä avautunut pelitila on käytetty esimerkiksi syyriassa venäjä näyttäytyy tällä hetkellä isompanakin maailmanpoliittisena toimijana kuin mihin sen todellinen resurssipohja oikeuttaisi samalla venäjä käyttää ei sotilaallisia resursseja päämääriensä saavuttamiseksi uudella tavalla pohditaan hybridioperaatioihin ja informaatiovaikuttamiseen vastaamista vaikkei pidäkään ajatella niin että näitä keinoja käyttäisi vain venäjä neljä vuotta sitten venäjä liitti laittomasti ukrainalle kuuluvan krimin itseensä kyseessä on ilmeisesti ensimmäinen kerta toisen maailmansodan jälkeen kun valtio pyrkii siirtämään itse tunnustamiaan kansainvälisiä rajoja voimakeinoin venäjä suhtautuu ajoittain varsin omintakeisesti kansainvälisen yhteisön pyrkimyksiin selvittää asioita on tärkeää toimia niin että tiedon ja faktojen olemassaoloa myös länsimaissa kyseenalaistamaan yleisemminkin kiina suhtautuu kriittisesti kansainväliseen järjestelmään jota se pitää länsivaltojen luomuksena kiina haluaa muokata kansainvälistä järjestystä vastaamaan paremmin sen kasvanutta painoarvoa intressejä ja näkemyksiä kiina tekee tätä muun muassa omilla uusilla aloitteillaan ja luomalla uusia käsitteitä omista lähtökohdistaan kiina pystyy myös mobilisoimaan tukea tavoitteilleen taloudellisilla keinoilla tähän kehitykseen on suomenkin kiinnitettävä yhä enemmän huomiota arvoisa rouva puhemies suomen turvallisuuden tärkeä peruspilari on toimiva sääntöpohjainen järjestelmä joka pyrkii ehkäisemään ennalta kriisien syntymistä ja ratkaisemaan niitä rauhanomaisin mekanismein järjestelmän murtuminen ja myötä ennakoimattomuus ja sääntelemätön voimankäyttö horjuttaisivat vakavasti suomen turvallisuutta suurvaltojen vastakkainasettelu ja voimapolitiikka ovat jo nyt muuttaneet lähialueemme tilannekuvaa monta sävyä synkemmäksi ydinpelote jopa ydinaseen ensikäyttö on ollut jälleen esillä yleinen epävarmuus on suurvallat ovat toistaiseksi noudattaneet ydinaseita koskevia sopimuksia kuten ydinsulkusopimusta sekä yhdysvaltain ja venäjän välistä strategisten aseiden rajoittamista koskevaa sopimusta ydinalan turvallisuutta on onnistuttu lisäämään epävirallisilla aloitteilla kuten suomen koordinoimalla ydinterrorismin torjuntaa koskevalla ohjelmalla olemme järkyttyneinä todistaneet kemiallisen aseen kieltosopimuksen rikkomuksia eniten uhreja aiheuttavat kuitenkin tavalliset aseet olen tyytyväinen siitä että suomella on ollut vahva rooli asekauppasopimuksen toimeenpanossa suomi on etulinjassa myös silloin kun etsitään vastauksia uuden teknologian kuten autonomisten asejärjestelmien asettamiin haasteisiin arvoisa rouva puhemies globaalit turvallisuusuhat edellyttävät globaaleja ratkaisuja köyhyys ja eriarvoisuus hallitsemattomat muuttoliikkeet ilmastoasiat ja terrorismi ovat haasteita joita yksikään valtio ei yksin pysty ratkaisemaan tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän puolustaminen ja edistäminen on yksi suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan strategisista painopistealueista jotta tässä onnistutaan euroopan yhtenäisyys on välttämätöntä mutta meidän on nähtävä että elämää on myös eun ulkopuolella kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän vahvistaminen edellyttää yhteistoimintaa samanmielisten kumppaneiden kanssa aasiassa latinalaisessa amerikassa ja afrikassa keskustelin juuri viime viikolla useiden afrikkalaisten kollegojeni kanssa yhteistyön vahvistamisesta ykn ja sääntöpohjaisen järjestelmän tukemiseksi moni oli huolestunut niin kuin kiinan toimista moni toivoi eulta suunnannäyttäjän roolia meidän on jatkettava vuoropuhelua myös kansalaisjärjestöjen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa heillä on asiantuntemusta ja intoa toimia niin ilmaston ja ihmisoikeuksien puolesta kuin hybridiuhkien torjumiseksi yk on kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän selkäranka euroopan unionin ja suomen on entistäkin aktiivisemmin tuettava ykta ja oltava uudistamassa sitä myös eurooppalaisilla järjestöillä kuten etyjillä ja euroopan neuvostolla tärkeä roolinsa arvoisa puhemies lopuksi suomen eduskunnalla ja sen edustajilla ja eduskuntapuolueilla on vaikuttavat kansainväliset yhteistyömekanismit ja verkostot näiden merkitys on tärkeä kansainvälisen järjestelmän vahvistamisessa parlamentaarikkojen kansainväliset tapaamiset eri järjestöissä ja konferensseissa antavat tilaisuuden vuoropuheluun ja ajatustenvaihtoon kansainvälinen sääntöpohjainen järjestelmä on puolustamisen arvoinen

sen puolustamisessa seuraavaksi eduskuntaryhmien puheenvuorot

puhemies näinä aikoina sanotaan maailmanpolitiikasta että se on voima joka puhuu se on voima joka puhuu mikä tarkoittaa sitä että voimapolitiikka pitkälle vietynä on ottanut sopimuspohjaisuudesta sääntöpohjaisuudesta niskalenkkiä

hetkellä kolmeen pelisäännöt ovat pienten turva pelisäännöt ovat kaikkia varten mutta ovat nimenomaan pienten turva sopimuspohjaista yhteistyötä tarvitaan hyvinkin monesta syystä jotka ulkoministeri tässä äsken hyvin selvitteli ei vähiten ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi terrorismin kurissa pitämiseksi ja kukistamiseksi sotien lopettamiseksi tai köyhyyden pois kitkemiseksi ja tähän tarvitaan kyllä suurten voimaa se ei riitä että pienemmät ja kaikki muut ovat tässä asiassa aktiivisia vaan tarvitaan suurten voimaa tässä viitattiin euroopan unionin rooliin se voi olla vastuun ja järjen ääni ja sen tulee keskittyä isoihin asioihin kun se on rauhanprojekti tälläkin hetkellä sen pitää olla globaalistikin rauhanprojekti ja jotta se voi sitä olla sen pitää varjella toimintakykyään ja yhtenäisyyttään ja sillä on nyt tässä tilanteessa oma mahdollisuutensa ja kun puhutaan eusta pitää samaan hengenvetoon liittää myös etyjin rooli ja euroopan neuvoston tärkeä rooli

arvoisa rouva puhemies euroopan unionin poliittinen asema on heikentynyt huolestuttavasti lyhyessä ajassa viime kevääseen asti oltiin huolissaan lähialueellamme lähinnä itämeren jännityksen lisääntymisestä nyt on nopeasti kriisiytynyt transatlanttinen suhde yhdysvaltain ja eun välillä äskeisessä g seitsemän maiden kokouksessa liittokansleri merkel kuvasi tilanteen osuvasti presidentti trumpin toiminta oli järkyttävä ja masentava kokemus nyt saatiin viimein todiste sille että trump ei välitä liittolaisistaan ja hänelle vain yhdysvallat on tärkeä euroopalle tämä tarkoittaa sitäkin selvemmin että euroopan maiden on yhdessä puolustettava euroopan periaatteita ja arvoja ilman että voimme luottaa yhdysvaltain tukeen meidän on kysyttävä itseltämme missä asioissa meidän on nyt toimittava yksin

on selvää että lännen sekaannus antaa venäjälle monia etuja joita se käyttää johdonmukaisesti hyväksi edellä lainatut merkelin sanat ovat kovaa tekstiä ja on tärkeää huomata että emme ole ulkopuolisia olemme sataprosenttisesti samassa eurooppalaisessa veneessä soutajan paikalla suomella on kaksijakoinen ongelma olemme kauppa ulko ja turvallisuuspolitiikassa erittäin riippuvaisia hyvästä yhteistyöstä yhdysvaltain kanssa kun meidän on siis aina oltava pitkässä juoksussa hyvissä suhteissa yhdysvaltoihin ja nähtävä tilapäisten ongelmien yli meidän on oltava myös päättäväisesti ja lojaalisti eun yhteisten tavoitteitten puolella

euroopan sisäiset eripuraa aiheuttavat arvoihin liittyvät ongelmat eurooppa tarvitsee nyt pikaisesti keskinäistä lojaalisuutta ja vahvaa harkitsevaa johtajuutta tässä toiminnassa suomella on oltava keskeinen rooli emme ole ulkona olemme sisällä

arvoisa puhemies valtioiden piittaamattomuus sodan jälkeen rakennetun monenkeskisen sääntöpohjaisen yhteistyön pelisäännöistä antaa aihetta vakaviin huoliin tämän vaurautta vakautta ja turvallisuutta maailmaan tuoneen yhteistyön vaihtoehdot ovat joko anarkia tai sotilaallisesti tai taloudellisesti vahvemman pyrkimys sanella itselleen sopivin järjestys ja nämä tiet vievät konflikteihin sotiin ja inhimillisiin kärsimyksiin kasvavan keskinäisriippuvuuden maailmassa eivät ydinasevallatkaan saavuta kestäviä etuja muiden kustannuksella vaan ainoastaan tässä monenkeskisessä yhteistyössä tässä tilanteessa on tärkeätä että suomi ja euroopan johon kohdistuu nyt suuria odotuksia toimivat kaikin tavoin sääntöpohjaisen yhteistyön puolesta ja käsittelevät ja sanktioivat sen rikkomuksia samalla tavoin oli sitten kysymys krimin miehittämisestä pariisin ilmastosopimuksen noudattamisesta wto sääntöjen rikkomisesta tai ykn turvaneuvoston vahvistaman iranin ydinsopimuksen kunnioittamisesta

arvoisa rouva puhemies afrikka on euroopan kohtalonkysymys kuten ulkoministeri soini on todennut afrikan väestönkasvu on nopeinta maailmassa mutta yhteiskunnan kehitys ei ole pysynyt tämän väestönkasvun tahdissa etenkin nuorisotyöttömyys on korkealla ja monelle nuorelle afrikkalaiselle eurooppa siintää unelmissa yksi lääke afrikan talouskasvun vauhdittamiseksi on taloudellinen yhdentyminen nimenomaan afrikan unionin maiden kesken tullien poistaminen loisi maanosan kokoisen sisämarkkinan afrikan vapaakauppa alueen perustamisessa onkin otettu nyt viime aikoina lupaavia ensiaskelia mutta ehkä hieman yllättäen tutkimusten mukaan afrikkalaisten varallisuus kasvaa itse asiassa kasvaa myös paine muuttaa kohti eurooppaa koska rahaahan sinänsä tällainen muuttokin vaatii afrikan maissa tarvitaan hyvää hallintoa tasaisempaa tulonjakoa ja ammatillisen koulutuksen lisäämistä näillä eväillä suomikin nousi aikanaan kehitysmaasta teollisuusvaltioksi

kuulunut joidenkin eurooppalaisten äärioikeistolaisten puolueiden vaatimuksia venäjä pakotteiden purkamisesta näiden samojen puolueiden uskotaan vastaanottavan rahoitusta venäjältä siniset pitävät tällaista toimintaa suomen kansallisen edun vastaisena ja myös turvallisuuden vastaisena suomessa kaikkien puolueiden tulee pitää tiukasti kiinni siitä että yhteisistä pakotteista ei peräännytä ennen kuin venäjä on osoittanut edistystä niissä askelmerkeissä jotka tähtäävät rauhaan ukrainassa pakotteista omalta osaltaan kärsineiden suomalaisten huolen ja ei pidä joutua turhaksi ja merkityksettömäksi jokaisen maan on noudatettava yhteisiä pelisääntöjä sinisten mielestä suomi tarvitseekin sääntöpohjaista monenkeskistä kansainvälistä yhteistyötä kaikella on hintansa arvoisa edustaja eerolakin mutta yhteistyö tuottaa suomelle myös hyvinvointia

arvoisa puhemies kansainvälisessä monenkeskisessä yhteistyössä ja varsinkin kehitysavussa on haasteita joku voisi jopa sanoa että kyse on kehittymättömyysrahasta sillä tulokset eivät useinkaan puhu puolestaan ulkoasiainneuvos ja eläköitynyt suurlähettiläs matti kääriäinen on kirjoittanut aiheesta kirjan kehitysavun kirous jos ette usko meitä perussuomalaisia kuulkaa edes sellaista ihmistä joka on tutkinut tuloksia paikan päällä hän sanoo että kehitysapu saattaa jopa lisätä kurjuutta voin sen itse allekirjoittaa yli kymmenen vuotta kehitysmaissa asuneena tänä vuonna monenkeskistä kehitysapua myönnetään vajaat sataseitsemänkymmentä miljoonaa euroa globaalisti kehitysapua on pumpattu biljoonia oletteko havainneet merkittävää kehitystä näyttää vahvasti siltä että ulkoasiainneuvos kääriäinen tietää mistä puhuu usein monenkeskinen kehitysapu ei mene sille kuuluisalle ruohonjuuritasolle sitä tarvitaan rahat menevät maailmanpankki ryhmästä lähtien erilaisille kehitysyhtiöille ja pankeille jotka pehmeillä ehdoilla vippaavat ikään kuin hyvää hyvyyttään kehitysmaihin rahaa jokainen voi kaupunkilais tai maalaisjärjellä miettiä kuinka pehmeä toimija tällainen pankkiryhmittymä on toimivaksi osoittautuneita konsepteja kuten esimerkiksi finnfundia sen sijaan kannattaa kehittää jatkossakin perussuomalaisilla on oma vaihtoehto jonka esittelimme edellisessä vaihtoehtobudjetissamme se perustuu vapaaehtoisuuteen ja nimenomaan ruohonjuuritason auttamiseen josta hyötyvät eniten heikoimmassa asemassa olevat kuten naiset ja kouluttamattomat ja lapset meidän mallissamme kansalainen saa halutessaan itse valita verotuksen kautta kohteen johon kehitysavun sijoittaa kehitysaputoimijat hyväksyisi ulkoministeriö annettava kehitysapu olisi kahteensataan euroon asti verovähennyskelpoinen arvoisa puhemies perussuomalaisen mallin suurin tavoite on kehitysavun vaikuttavuuden merkittävä parantaminen panos tuotto ajattelu toimii tässäkin

kiitoksia

puhemies tänään singaporen kokouksen jälkitunnelmissa on helppoa yhtyä niiden korean niemimaalla asuvien ihmisten iloon joilla on suuret odotukset tästä tilanteesta tietysti eteläkorealaisilla ja myös pohjoiskorealaisilla ajatus koreoiden yhdistymisestä on ilmassa ennen kaikkea on tärkeää että saadaan ydinasevapaa korean niemimaa saadaan perheet yhdistymään ja saadaan ihmisoikeudet ja kansalaisvapaudet uudestaan voimaan tämä siellä toivottavasti tapahtuu samaan aikaan kaksi suurvaltaa venäjä ja usa ovat molemmat omilla omilla toimillaan romuttaneet kansainvälistä järjestystä venäjä tietysti rikkomalla kansainvälistä turvallisuuspolitiikan pelikirjaa ukrainan osalta usa irtautumalla ilmastosopimuksesta ja irtautumalla kaupan pelisäännöistä maailmassa on aivan selvä että pienet maat eivät pärjää tällaisessa maailmassa joka toimii ilman sääntöjä siinä puhuvat silloin suuret suomen etu meidän kaltaistemme maiden etu on tietysti pitää huolta kansainvälisistä pelisäännöistä

maailmanjärjestö yklle on on hyvin noloa tänä päivänä liikkua suomalaisena suomalaisena silloin kun puhutaan meidän kehitysyhteistyöpanostuksestamme koska se on ollut viime vuosina nyt liian alhaista se tilanne pitää korjata aivan lopuksi kun katsotaan tilannetta jossa ikään kuin pelisäännöt maailmassa ovat menossa uusiksi ja palikat ovat liikkeessä tämä on vaarallinen tilanne pienelle toimijalle kuten suomelle mutta se ehkä antaa myöskin uusia mahdollisuuksia luoda uusia yhteyskumppanuuksia

arvoisa puhemies nopean ilmastonmuutoksen leviävien konfliktien isojen muuttoliikkeiden valtamerten saastumisen globaalien tuotantoketjujen ja veroparatiisien aikakaudella on selvää että maapallon maiden ja ihmisten kohtalot ovat yhteenkietoutuneita

vankemmin puolustettava sopimiseen ja yhteistyöhön perustuvaa maailmanjärjestystä sillä mitään muuta tietä ei lopulta ole on ajettava koko ihmiskunnan asiaa eikä vain yksittäisten maiden maiden lyhyen tähtäimen itsekkyyttä arvoisa puhemies lähi idän tilanne on erittäin jännittynyt trumpin viimeaikaiset päätökset vetäytyä iranin ydinsopimuksesta ja siirtää suurlähetystö tel avivista jerusalemiin ovat lisänneet lähi idän jännitteitä suomen eun ja koko kansainvälisen yhteisön tulisi nyt toimia lähi idän tilanteen liennyttämiseksi kaikin keinoin on tärkeää että muu kansainvälinen yhteisö pitää kiinni iranin ydinsopimuksesta on tuettava israelin laittoman miehityksen päättymistä palestiinassa ja aitoa rauhanprosessia maiden välillä lisäksi turkin hyökkäys pohjois syyrian kurdeja vastaan on tuomittava selkeästi suomen on myös noudatettava kansainvälisiä sopimuksia ja lopetettava kaikki asekauppa sotaa käyviin ja ihmisoikeuksia rikkoviin maihin kuten saudi arabiaan ja arabiemiraatteihin jotka käyvät veristä sotaa jemenissä arvoisa puhemies suomen on oltava maailman lääkäri ei asekauppias lääkärin työkalupakkiin kuuluu myös kehitysyhteistyö ja sen rahoituksen taso on saatava nousemaan

arvoisa puhemies värderade talman vanha sanonta kuuluu että ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki ja kansainvälisessä yhteisössä ja yhteistyössä tämä pätee varsin hyvin maailman valtiot ovat vuosien saatossa sopineet lukuisista säännöistä ja pelisäännöistä joiden tarkoituksena on tehdä maailmanmenosta ja yhteistyöstä vakaampaa ennakoivampaa ja tavoitteellisempaa mutta jos yksikin merkittävä taho eräänä päivänä puhtaasti kansallisista lähtökohdistaan käsin ja voimapolitiikkaa osoittaen päättää toimia vastoin yhteisesti sovittuja sääntöjä on koko perusta helisemässä juuri näin on käynyt kun venäjä vuonna kaksituhattaneljätoista päätti kaapata krimin niemimaan itselleen ja näin kävi myös kun usan presidentinhallinto sanoutui irti pariisin ilmastosopimuksesta ja hiljattain päätti asettaa myös eurooppaa purevia tuontitulleja me emme todellakaan tarvitse kauppasotaa ja uhittelua tässä entuudestaankin sekavassa maailmantilanteessa toivokaamme että edes viime yön huipputapaaminen singaporessa tuottaisi liennytystä ja jopa kestävää positiivista tunnelmaa myös sisällä kuplii eräät jäsenvaltiot kuten puola ja unkari haastavat unionin yhteisesti sovittuja perusarvoja brexit on puolestaan sellaisen kansalaismielipiteen lopputulos joka todennäköisesti oli ulkopuolistenkin tahojen vaikuttamisen kohteena oire häikäilemättömyydestä sekin hybridivaikuttamisen riskiä ei pidä aliarvioida suomessakaan tästä tutkijatkin ovat varoittaneet meillä on pian edessä kolmet vaalit täällä suomessa olkoonkin että hybridivaikuttamisen tarve puhtaasti maakuntavaaleihin vaikuttaa yhä epätodennäköisemmältä

arvoisa puhemies kansainvälispoliittinen toimintaympäristömme on muuttunut entistä epävakaammaksi nykyistä kansainvälistä järjestystä ja vapaata kaupankäyntiä ei voi pitää itsestäänselvyytenä ja kun suomi on vientivetoinen maa meidän on senkin takia tärkeää puolustaa vapaata ja reilua kauppaa johon kytkeytyvät arvot demokratiasta ihmisoikeuksista ihmisarvosta ja oikeusvaltioperiaatteista pohjois korean julmat ja laajamittaiset ihmisoikeuksien loukkaukset myös sanan ja uskonnonvapauden rajoitukset jäivät tämän päivän huipputapaamisessa taka alalle tavoite ydinaseriisunnasta on kuitenkin välttämätön lähtökohta rauhankehitykselle ja avaa toivon mukaan oven myös ihmisoikeuksien tarkastelulle olipa presidentti trumpin politiikasta mitä mieltä tahansa mielestäni tänään ei ole syytä kyynisyyteen vaan on annettava hänelle kiitos siitä että nyt on ainakin yritetty jotakin korean niemimaan katastrofipesäkkeen avaamiseksi

koko palestiinalaishallinnon opetussuunnitelman läpäisevästä radikalisoitumisesta mielestäni suomen hallituksen olisi tärkeää arvioida mikä on suomen toimintaperiaate tässä kysymyksessä me annamme erittäin ristiriitaisen signaalin mikäli osoittautuu että olemme valtiona mukana tukemassa jihadismia ja vihapuhetta
pääministeri on pyytänyt puheenvuoroa enintään kolme minuuttia sen jälkeen käynnistämme debattikeskustelun
arvoisa puhemies utpn selonteossa kaksi vuotta sitten todettiin että toimintaympäristömme muutos jatkuu voimakkaana niin lähialueella kuin maailmanlaajuisestikin muuttuneelle toimintaympäristölle todettiin olevan ominaista muutoksen nopeus ja ennustamattomuus on hyvä että tänään myöskin täällä salissa keskustellaan tästä tilanteesta kansainvälinen asemamme perustuu taitoomme ymmärtää muuttuvaa toimintaympäristöämme ulkoministeri soini totesi että voimapolitiikka ja itsekäs kansallisen edun ajaminen ovat tehneet paluun yleinen epävarmuus ja arvaamattomuus lisääntyneet kansainvälisen luottamuksen kulmakivet ovat globaalit instituutiot säännöt sekä sopimuksien noudattaminen nämä kaikki ovat nyt heikkenemässä suomelle on tärkeää että palaamme pian toisiamme kunnioittavaan sääntömääräiseen yhteistyöhön ja monenväliseen kauppaan jossa noudatetaan yhdessä sovittuja pelisääntöjä neuvotellaan ja ratkotaan ongelmia yhdessä suomen ehdoton etu on kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän rakentaminen ja vahvistaminen arvoisa puhemies toimintaympäristön muutos sekä muun muassa venäjän ja yhdysvaltain toiminta ovat luoneet paineita myös euroopan unionin toiminnalle erityisesti nyt kun maailma ympärillämme hieman horjahtelee tulee eun ottaa paikkansa pysyä yhtenäisenä ja vahvana eu ei saa ajautua maailmanpolitiikan sivustakatsojaksi

euroopan unionin paikka on myös aktiivisesti vaikuttaa näin tulee olla jatkossakin unionin aktiivisena ja osallistuvana jäsenmaana olemme kokoamme suurempi toimija myös kansainvälisesti eun on oltava tinkimätön vapaan kaupan puolustaja meidän on jatkettava aktiivista yhteistyötä eri alueiden kanssa uusia kauppasopimuksia tulee tehdä ja kesken olevat neuvottelut saattaa loppuun meidän on vakuutettava niin sisäiset kuin ulkoisetkin kumppanimme siitä että protektionismi ja sisään käpertyminen eivät edistä yhteisiä tavoitteitamme sama pätee myös ilmastopolitiikkaan eun on myös otettava yksiselitteinen johtajan rooli ilmasto ja ympäristöpolitiikassa kuten myös ihmisoikeuksien ja demokratian puolestapuhujana sekä puolustajana meillä ei ole vaihtoehtoja no

nyt sitten käynnistetään vastauspuheenvuoropyyntöjen mahdollisuus myönnän kahden minuutin vastauspuheenvuoroja pyydän varaamaan niitä painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan nämä vastauspuheenvuorot aloittaa edustaja vanhanen olkaa hyvä kaksi minuuttia
keskustelu osoittaa sen että me hyvin yhteisellä tavalla miellämme tämän haasteen joka tällä hetkellä on edustaja sarkkinen teki pitkän listan globaaleista haasteista joiden ratkaisemiseksi tarvittaisiin sopimuksia ja yhteisiä järjestöjä samalla on suoraan sanoen surkea paradoksi se että meillä on valtioita ja vielä enemmän poliittisia voimia jotka jotka vähättelevät näitä sääntöjä ovat valmiita rikkomaan niitä haluavat heikentää kansainvälisiä järjestöjä samalla meillä on ympäri maailmaa ja myös euroopassa paljon poliittisia voimia jotka hakevat kansallista sisäpoliittista valtaa suoraan sanoen yllyttämällä ihmisiä puhumalla suvereniteetista ja kansallisen edun tavoittelusta se yhdistelmänä tähän mitä nämä suuret valtiot tällä hetkellä tekevät muodostaa kyllä äärimmäisen hankalan yhtälön joskus tämmöisen asetelman edessä pitää tietysti kysyä mitä me teemme vastataksemme lopuksi aika pelkistetyt ja yksinkertaiset vastaukset ensimmäinen on se että meidän pitää itse noudattaa ja puolustaa tiukasti niitä sopimuksia joissa olemme mukana välillä tekee mieli sanoa pilkuntarkasti vaikka tiedän että se aiheuttaa ärtymystä monissa mutta jos sopimuksia rikotaan niin jokainen rikkomus on lupalappu muille rikkoa sitä edelleen ja siitä kierre alkaa toiseksi meidän pitää aivan niin kuin pääministeri äsken totesi kansainvälisissä yh teyksissä

sääntöpohjaista järjestelmää omalle väelle meidän että me olemme valmiita tinkimään suvereniteetista kun me neuvottelemme kansainvälisiä sopimuksia silloin niiden sopimusten alaan liittyvissä asioissa me pienen siivun luovutamme suvereniteetista mutta saamme vastapainoksi vakaamman toimintaympäristön ja yhteiset pelisäännöt ja se hyöty on paljon suurempi kuin se osa jonka luovutamme yhteisessä pöydässä ratkaistavaksi tämä on se

arvoisa puhemies edustaja vanhanen lausui viisaita sanoja juuri äsken tärkeitä tärkeitä havaintoja mutta haluan puuttua yhteen yksityiskohtaan joka on minusta todella tärkeä tulevien vuosikymmenten näkökulmasta ja se on ilmastonmuutoksen ja väestökehityksen vaikutus afrikkaan olin todella tyytyväinen kun edustaja elo nosti tämän asian esille tällä hetkellä väestöennusteet kertovat että kaksituhattaviisikymmentä luvulla ollaan afrikassa tilanteessa jossa on kaksi pilkku viisi miljardia ihmistä nykyisten yhden kahden miljardin sijasta tuossa maanosassa on silloin alle kaksikymmentäviisi vuotiaita ihmisiä yli miljardi jos ei nyt aleta näitten asioitten afrikan tilanteen eteen tehdä jotakin meillä on edessä ihmisten pakeneminen ilmastonmuutoksen runnomalta väestökehityksen vaivaamalta alueelta siellä tarvitaan puhdasta vettä siellä tarvitaan ruokaa siellä tarvitaan koulutusta siellä tarvitaan työpaikkoja infrastruktuuria ylipäätään olisi olisi mielenkiintoista kuulla pääministeri sipilä teidän näkökulmanne siihen voisiko eurooppalainen yhteistyö keskittyä siellähän käytetään kehitysapuun yhteensä jäsenmaitten ja komission toimesta noin viisikymmentäviisi miljardia euroa vuodessa olisiko nyt aika keskittyä siihen että koordinoidaan tätä afrikkalaisten auttamista ikään kuin tämmöisenä eurooppalaisena marshall apuna afrikkaan päin mekin olemme saaneet apua ja nyt tulisi aika vahvistaa tuon maanosan tulevaisuutta minusta siinä olisi kelpo teko vahvalle euroopan unionille lähteä liikkeelle tässä asiassa ja minusta suomen pitäisi olla vahvana vaikuttajana tässä

puhemies kun katsoo itään kun katsoo länteen ei voi olla miettimättä onko pienellä maalla sittenkään tällaisessa myllerryksessä kauheasti roolia muutoin kuin reagoida siihen mitä isojen voimien temmellyskentällä tapahtuu ottamalla tämänkaltaisen sivustaseuraajan asenteen suomen tarina toisen maailmansodan jälkeisen kehityksen valossa ei olisi turvannut meille liikkumavaraa eikä olisi turvannut meidän kansainvälisen asemamme vahvistumista näin muodoin vaikka voimapolitiikka haastaa juuri parhaillaan multilateralismia ja keskinäisriippuvuuden maailmaa ja kansainvälisiä instituutioita on erityisen vahva tarve sille että me sinnikkäästi jatkamme aktiivisen ulkopolitiikan merkeissä eri toimenpiteitä koskien suomella on aloitteellinen rooli kansainvälisessä politiikassa tasavallan presidentti on tästä oivana esimerkkinä jopa kansainvälisessä ja eurooppalaisessa yhteydessä omaa korkean profiilin aktiivisuudessaan katsokaamme itämerta katsokaamme mitä tulee tapahtumaan arktisella alueella siinä voi olla isompienkin ratkaisujen avaimia käsissämme ja niin edelleen ukrainaakaan millään tavoin unohtamatta on tärkeää että suomella voi olla aktiivinen rooli myönteinen rooli rakentava paikka kansainvälisessä politiikassa pitäen samalla tietysti huolen siitä että pienten asema tulee turvattua siitä suomella on erinomaisia näyttöjä tilillään tällä hetkellä ja ja myöskin käytössään sellaiset näkökannat huomista varten joiden varassa myös suomen asema tulee hoidettua samalla kun edistämme myönteistä kansainvälistä kehitystä

arvoisa rouva puhemies tosiaan aasiasta kuuluu kummia positiivisessa mielessä kummia siellä ovat presidentit donald trump ja kertomassa maailmalle niin kuin on nykyään kenties mahdollisesti se uusi normaali eli ohi entisten totuttujen mallien kaksi kaksi johtajaa vain keskenään vain korkeintaan tulkit ovat paikalla kysyisin mikä on kanta tähän onko tämä kenties joku sellainen tulevaisuuden linja että tulevaisuudessa kenties ohi entisten järjestömallien maan johtajat neuvottelevatkin keskenään ja sitten osa jää vain lehdelle soittelemaan eikä pääse mukaan vaikuttamaan sitten tästä kehitysavusta mikä tässä edustaja raatikaisen pikkasen eri mieltä siitä kun raatikainen sanoi että se ei ole aiheuttanut mitään kyllä kyllä sillä on ollut merkitystä sillä on vähennetty suuressa määrin lapsikuolleisuutta afrikan maissa mutta tässä on ollut se ollut se iso paradoksi että kun mitkään rakenteet eivät ole samanaikaisesti muuttuneet niin se on johtanut sitten siihen että seuraavassa sukupolvessa on on ollut entistä enemmän enemmän näitä kehitysavustettavia ja tämä väestönkasvu mikä maailmassa on mikä on tullut tässä monessa puheessa on suurin tekijä mikä aiheuttaa näitä ilmastonmuutoksen syy monien sotien syy nälänhädän syy on tämä valtava väestönkasvu mikä nimenomaan

olisiko siinä sellaista ratkaisun avainta millä millä tätäkin ongelmaa voitaisiin helpottaa
arvoisa rouva puhemies mielestäni ulkoministeri soini käytti tänään kenties yhden parhaista puheenvuoroistaan mitä itse olen todistanut minusta soini kuvasi hyvin myös ne pohjavirrat isot virrat mitkä näkyvät tässä kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän muutoksessa transatlanttisen muutoksen yhdysvaltojen toiminnan trumpin toiminnan brexitin toisaalta venäjän voimapolitiikan ja toisaalta kiinan tämmöisen ekspansiivisen talouspolitiikan joka on myös valtapolitiikkaa

lisätalousarvion yhteydessä on käyty keskustelua siitä että päästöhuutokauppatulot ovat kasvaneet kysyisin mielelläni hallituksen ministereiltä voitaisiinko näitä lisääntyneitä päästöhuutokauppatuloja käyttää yhä enemmän kehitysyhteistyöhön ja kansainväliseen ilmastorahoitukseen ja toisena asiana kun puhutaan täällä väestön lisääntymisestä eikö eikö tehokkain keino myös ulkoministeri soinin mielestä ole tyttöjen ja naisten itsemääräämisoikeuden turvaaminen seksuaali ja lisääntymisterveyden turvaaminen eikö se ole yksi parhaimpia keinoja jolla voidaan myös väestökehitystä hallita

rouva puhemies muistan kun aloitin kansanedustajan työni tässä talossa viisitoista vuotta sitten että silloin oli aika laajasti vallalla sellainen käsitys että markkinatalouden myötä leviävät maailmassa myöskin länsimaiset arvot oikeusvaltioperiaate demokratia ihmisoikeudet ja niin edelleen nyt kun katson viidentoista vuoden jälkeen valitettavasti huomaan että näin ei ole käynyt kun katsomme vaikka kiinaa katsomme venäjän kehitystä mutta katsomme myöskin tämän päivän yhdysvaltoja meidän keskeistä transatlanttista liittolaistamme joka on myöskin tänä päivänä vahvasti kyseenalaistamassa näitä länsimaisia arvoja täällä moni kollega on todennut että suurvaltapolitiikka tänä päivänä korostaa voimankäyttöä ja vaikka täytyy sanoa että nuo ensimmäiset uutiset tämän päivän presidenttien tapaamisesta aasiasta ovat kieltämättä positiivisia niin silti koen vahvasti että maailmaa ei voida rakentaa vain suurvaltojen välisiin kahdenvälisiin diileihin vaan siihen tarvitaan sääntöperustaista monenkeskistä yhteistyötä ja se on toki niin kuin täällä moni on todennut myöskin pienen maan niin kuin suomen etu

on todella surullista että tässä tilanteessa kun euroopalla olisi tuhannen taalan paikka nostaa profiilia vaikkapa lähi idän kriisin ratkaisijana tai vahvistaa rooliaan afrikan kehityksen tukijana me olemme sisäisesti niin hajallaan

rouva puhemies pääministeri sipilä totesi että euroopan unionin pitää ihmisoikeuksia ja ja demokratiaa viedä voimakkaasti eteenpäin olen tästä täysin samaa mieltä samaan aikaan äärimmäisen ongelmallista on se että eun jäsenmaista puola ja unkari etunenässä rikkovat näitä eun perusperiaatteita

ja demokratiaa vastaan sitä miten kurdejen kimppuun niin omassa maassa kuin syyriassa hyökätään ja heitä pommitetaan ja tapetaan niin ei tätä voi kestää ulkoasiainvaliokunta vieraili lontoossa ja tapasimme myös ylähuoneen ulkoasiainvaliokunnan ja kysyin lordeilta miten he näkevät naton roolin tässä että eikö naton pitäisi reagoida kun naton jäsenmaat puola unkari ja turkki rikkovat ihmisoikeuksia ja perusperiaatteita he katsoivat hetken aikaa ihmeissään ja sanoivat että eihän nato ole mikään järjestö perustettu näitä perusarvoja edistämään portugali kreikka ja turkki liittyivät naton jäseniksi ja olivat diktatuureja silloin eli ei nato ole länsimaisten demokraattisten valtioitten yhteisö oli lordien viesti arvoisa puhemies niin kuin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja vanhanen sanoi kansainvälisiä sopimuksia pitää pilkulleen noudattaa mutta samalla lailla pitää pilkulleen noudattaa myös niitä periaatteita jotka meillä on ja silloin me emme voi käydä esimerkiksi asekauppaa saudi arabian tai arabiemiraattien kanssa tai ostaa puolustustarvikkeita israelista nekin sotivat näitä meidän periaatteita vastaan
myönnän tässä vaiheessa kolme vastauspuheenvuoroa ja sen jälkeen ministeri virolainen ja sen jälkeen jatkuu vielä nämä kolme henkilöä ovat biaudet essayah ja huovinen

arvoisa puhemies haluaisin sanoa puheenjohtaja mutta sanon puhemies

hans rosling on kirjoittanut mielenkiintoisen kirjan viime vuonna jota suosittelen todella paljon kaikille näille kyynikoille jotka ovat ajatelleet että kehitysavulla tai kansainvälisellä yhteistyöllä ei olla saatu kehitystä aikaan hyvin suuri joukko maita itse asiassa on siirtynyt äärimmäisestä köyhyydestä eteenpäin huomattavasti enemmän keskivaiheen toimeentulon maiksi ja suuri osa

ja työn parissa ja ja mielestäni se on erinomainen osoitus siitä että meidän on panostettava myöskin kehitysyhteistyöhön ja kansainväliseen yhteistyöhön myöskin muuhun kuin vain kauppaan edustaja vanhanen sanoi täällä todella viisaasti että meidän pitää itse noudattaa näitä kansainvälisiä sopimuksia ajattelemme että tällainen sääntöperustainen maailma on sellainen joka on myöskin meille turvallinen niin siinä mielessä olisi kyllä huomattavasti paljon enemmän panostettava tähän kansainväliseen yhteistyöhön en puhu vain kehitysyhteistyöstä siihen toki myös ja sisällöllisesti mutta myös siihen että meidän osaamista ja meidän ihmisvoimavaroja voisi enemmän panostaa eri kansainvälisissä järjestöissä se on aivan välttämätöntä jotta olisimme

puhutaan ihmisoikeussopimuksista erityisesti ja ehkä olemme ottaneet vähän liian itsestään selvänä sen että olemme niin hyviä näiden ihmisoikeussopimusten kunnioittamisessa mutta tähän kannattaisi kyllä nyt panostaa me olemme olleet esimerkki esimerkiksi tasa arvon edistäjänä mutta cedaw istanbulin sopimuksen täytäntöönpano puhumattakaan jostain ilo

kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän edistäminen on yksi suomen turvallisuuspolitiikan pilareista ja yk järjestelmä on puolestaan sitten yksi sen keskeisistä toimijoista kuitenkin tuon maailmanjärjestön rakenteessa ja myöskin työskentelytavoissa on parantamisen varaa aivan kuten täällä ulkoministeri puheessaan totesi turvallisuusneuvoston halvaantuminen ja kykenemättömyys päätöksiin syyrian kaltaisessa humanitäärisessä katastrofissa on todella surullista myöskin ykn muutamien alajärjestöjen kuten ihmisoikeusneuvoston ja unescon muuttuminen alustaksi yksipuolisille israelia tuomitseville päätöslauselmille vie uskottavuutta näitten näitten toimijoitten työstä täytyy todeta se että myöskään suomen oma äänestyskäyttäytyminen muun muassa maailmanperintökomiteassa joka koski länsimuuria juutalaisten pyhänä kohteena joka haluttiin kieltää ei ansaitse puhtaita papereita suomi pidättäytyi tuossa äänestyksessä äänestämisestä myöskään kehitysapuleikkaukset eivät millään tavalla kohenna suomen uskottavuutta yk toimijana mutta kuten täällä on tuotu esille suuremmat paineet varmasti tulevaisuudessa tulevat kohdistumaan ilmastopakolaisuuteen ja muuttoliikkeeseen silloin joudumme arvioimaan ykn pakolaissopimusta ja sen toimivuutta tässä ajassa tasavallan presidentti aikoinaan valtiopäivien avajaiskeskustelussa avajaiskeskustelussa varovasti tätä asiaa halusi avata haluaisinkin kysyä ulkoministeriltä olisiko suomen mahdollista ajaa sitä että tuota pakolaissopimusta lähdettäisiin miettimään miten sitä voitaisiin tässä päivässä ja tässä ajassa lähteä

arvoisa rouva puhemies kaksitoista vuotias poikani muutama vuosi sitten sanoi maailmasta on tullut pelottava paikka sinä kesänä oli paljon terrori iskuja myöhemmin tuona samana vuonna kuuntelin esko valtaojan luentoa joka aloitti ihmiskunnan historiasta ja kävi läpi miten olemme tähän päätyneet ja sanoi että koskaan ei ole ollut näin hyvin sekä poikani että valtaoja ovat oikeassa on saatu paljon kehitystä aikaan ihmisiä nostettu äärimmäisestä köyhyydestä lapsia koulutettu tarttuvia tauteja hävitetty näiden saavutusten luulisi sitovan ihmiskuntaa tiukemmin yhteen ja kannustavan edelleen tällä samalla tiellä mutta ainakin osittain näyttää käyneen toisin epävarmuus on kasvanut kriisit pitkittyneet ja monimutkaistuneet ja ihmisoikeusloukkauksiakaan ei ole saatu kuriin me puhumme paljon sodasta kuka puhuisi rauhasta jotta kriisejä voidaan ennalta ehkäistä me tarvitsemme pitkäjänteistä kehityspolitiikkaa ja tällä kaudella tehdyt leikkaukset tähän työhön ovat olleet valitettavia ja myös suomen kansainvälistä asemaa heikentäviä

työ tarvitsevat tukemme jotta voimme olla tukena ykssa meidän pitää olla vahvoja myös eussa olisin halunnut kysyä hallitukselta millainen silta aiotaan rakentaa vai aiotaanko rakentaa suomen tulevien puheenjohtajuuksien

ensisijainen etu että se toimii samoin samoin nämä yhdysvaltojen protektionistiset yksipuoliset toimet haittaavat haittaavat euroopan kauppaa ja me olemmekin sitoutuneet siihen että teemme määrämuotoisia vastatoimia tasapainottavista toimenpiteistä päätetään ensi torstaina suojatoimien tutkinta on on meneillään ja wto riita on käynnistetty ensimmäinen kolmatta no näihin olemassa oleviin ongelmiin ei löydy yhtä yksiselitteistä helppoa vastausta ja senpä takia voisin sanoa että meidän suomalaisten ja euroopan unionin pitää toimia yhtenäisesti meidän pitää pyrkiä edistämään kauppaa siellä on mahdollisuus ja tällä hetkellä kauppasopimukset näyttävät olevan toimivia ja sitten wtossa pitää ottaa esiin myös uudet aiheet sellaiset mitkä edistävät meidän kaikkien keskinäistä yhteistoimintaa esimerkiksi sähköinen kauppa tai investointien helpottaminen jatkan kun saan seuraavan puheenvuoron

arvoisa rouva puhemies väestönkasvu keskittyy afrikan ja etelä aasian köyhimpiin maihin ja ilmastonmuutos vaikeuttaa elinoloja monilla alueilla kuten tiedämme nämä tekijät voivat kiihdyttää muuttoliikettä lyhyelläkin aikavälillä konflikteista on tullut pitkäkestoisia ja vaikeammin ratkaistavia konfliktit toimivat kasvualustana ääriajattelulle ja kiihdyttävät muuttoliikettä eurooppa lähi itä ja afrikka vaikuttavat merkittävästi toistensa tulevaisuuteen monenkeskisten järjestöjen toimintaan liittyy merkittäviä haasteita ja ristiriitoja monenkeskisellä yhteistyöllä voidaan kuitenkin parhaiten vastata ilmastonmuutokseen äärimmäiseen köyhyyteen eriarvoistumiseen epätasaiseen väestökehitykseen ja hallitsemattomiin muuttoliikkeisiin monenkeskisellä yhteistyöllä on saavutettu merkittäviä neuvottelutuloksia kuten vaikkapa agenda kaksituhattakolmekymmentä ja sen sisältämät kestävän kehityksen tavoitteet sekä pariisin ilmastosopimus täällä on hyvä hyvä keskustella kehitysyhteistyöstä ja kehityspolitiikastakin koska se tähän kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen ja monenkeskiseen yhteistyöhön tiukasti liittyy mutta haluan tässä puheenvuorossa kuitenkin sanoutua irti ajatuksesta että vapaaehtoisilla lahjoituksilla pystyttäisiin tekemään pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä minä en pysty näkemään että se sillä tavalla onnistuu vaan tässä kyllä aina tarvitaan valtioita ja

tietenkin on upeata että niitä saavutuksia kuten edustaja huovinenkin totesi on on saatu paljon aikaan on on aika hankalaa sanoa että mitään ei ole tapahtunut erittäin paljon on tapahtunut mutta me tarvitsemme lisää potkua ja me tarvitsemme polun siihen nolla pilkku seitsemään olen ehdottomasti sitä mieltä

iltapäivän keskustelu on ollut kyllä erinomaisen huojentava ja hieno kuulla eduskunnassa vallitsee voi sanoa laidasta laitaan hyvin yksituumainen asenne ja ajattelutapa

hyvä näin sitten iso asia koskee sitä että kun kaikki ovat samaa mieltä siitä että monenkeskinen yhteistyö on haasteiden kohteena niin mitä voidaan tehdä kaikesta tästä mitä täällä on lausuttu mielestäni törmäämme joka ikinen kerta siihen että se meidän todellinen työkalumme tässä on euroopan unioni euroopan unionin pitäisi ottaa isompi rooli mitä täällä on toivottu ja suomen pitäisi olla sitä yhteistyötä omalta osaltaan rakentamassa ilman vahvaa toimijaa ei ole niissä pöydissä pärjättävissä joissa tämän maailman suuret johtajat yhdysvalloista kiinaan ja venäjään ovat euroopan unioni on se ainut mahdollisuus ja tämän tajuaminen ja siihen satsaaminen on meille iso asia saksan liittokansleri että euroopan pitää oppia seisomaan omilla jaloillaan se oli viisaasti sanottu se ei suuntaudu ketään vastaan vaan se eurooppa jota saksan merkel rakentaa jota meidän pitää rakentaa on yhteistyön eurooppa myös ulospäin lopuksi on syytä esittää kiitokset ja onnittelut korean sopimuksesta se on merkittävin viime vuosien positiivinen asia vaikka sen ehkä tekivätkin väärät henkilöt monen mielestä niin se on kuitenkin positiivinen maailmanrauhan kannalta harvinainen viime vuosien tapahtuma lisäksi kun katsotaan miten tämä saatiin aikaan niin rohkenen epäillä että ilman monenkeskistä yhteistyötä ykn päättämiä pakotteita pohjois koreaa kohtaan tätä neuvottelupöytää ei olisi syntynyt sanoisin että tämä oli monenkeskisen yhteistyön voitto

kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää ja instituutioita todella horjutetaan hyvin monelta suunnalta aivan kuten tässä aiemmissa puheenvuoroissa on sanottu on on tärkeää nyt löytää ne tekijät ja ne oikeat keinot tukea tätä järjestelmää ja suomen pitää eun sisällä olla vahvasti tekemässä työtä ja vahva eu on tässä erittäin tärkeä toimija tässä on tilaa tällä hetkellä toimia ja myöskin ottaa enemmän

jotka ovat todella kannatettavia ja hienoja asioita pienen suomen kannalta silti tarvitsemme tarvitsemme globaaleja kaupan sääntöjä jotta kaupankäynti olisi reilua ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa kaikkialla maailmassa onko tästä jotakin näköpiirissä miten wtota voitaisiin vahvistaa ja keiden kanssa

presidentinvaalien aikaan käynnistyi keskustelu feministisestä ulkopolitiikasta haluan jatkaa sitä tässä jo senkin vuoksi että usein ulkopolitiikassa äänessä tässäkin salissa ovat miehet tarkastelu feminististen lasien läpi tuo näkyviin turvallisuuspolitiikan sukupuolittuneisuuden feministisen ulkopolitiikan tavoitteena on oikaista oikaista tätä epätasapainoa kestävä yhteiskunta rakentuu kun kaikki ovat mukana konfliktien ratkaisemisessa on välttämätöntä varmistaa että naiset ovat mukana toimijoina samoin jälleenrakennuksessa on huomioitava ihmisoikeuksien toteutuminen ja naisten yhteiskunnallisen aseman parantaminen keskeinen osa feminististä ulkopolitiikkaa on naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen seksuaalista väkivaltaa käytetään sodankäynnin välineenä jokaisen fyysisen turvallisuuden varmistaminen on kestävän rauhan välttämätön edellytys tätä voidaan turvata tukemalla sitä että rikolliset saadaan oikeuteen auttamalla rikosten uhreja integroimalla entisiä sotilaita osaksi yhteiskuntaa sekä tuomalla esiin yhteys aseiden hallitsemattoman leviämisen ja naisiin kohdistuvan väkivallan välillä kehityspolitiikassa tulee parantaa tyttöjen ja naisten asemaa sekä seksuaali ja lisääntymisoikeuksia naisten poliittisten ja taloudellisten oikeuksien turvaaminen parantaa demokratian toimivuutta ja vakautta on myös asetettava vaatimuksia kauppaneuvottelujen sukupuolivaikutusten arvioinnille arvoisa puhemies suomi on nostanut ulkopolitiikassaan naisten ja tyttöjen aseman parantamisen me toteutamme nytkin satunnaisesti feminististä ulkopolitiikkaa mutta tulevaisuudessa meidän tulee onnistua siinä systemaattisesti niin kahden kuin monenvälisessä yhteistyössä puhe naisten ja tyttöjen oikeuksista jää poliittiseksi sanahelinäksi ellei niiden toteutumista ja rahoituksen kehitystä seurata selvin mittarein
on pakko tähän sanoa puhemiehenä että mielestäni täällä ovat kyllä saaneet puhevuoroja naiset yhtä lailla sillehän puhemies ei voi mitään jos ryhmäpuheenvuoron pitäjät ovat miehiä suurimmaksi osaksi aivan mielestäni tärkeä huomio

puhemies kehitysyhteistyö on todellakin yksi tapa tukea inhimillistä kehitystä ja maailman vakaata kehitystä tulevaisuudessakin erityisen tärkeätä olisi nyt varmistaa ykn kehitystoimijoiden perusrahoitus jota usan vetäytyminen rahoitusvastuusta on runnellut maailmassa on nyt yli kaksisataa miljoonaa naista jotka ovat vailla tarvitsemiaan moderneja ehkäisypalveluita ja luku on kasvussa trumpin päättämien kehitysrahoitusleikkausten vuoksi tämä johtaa ei toivottuihin raskauksiin turvattomiin abortteihin ja äitiyskuolemiin seksuaali ja lisääntymisterveysoikeuksien ja palveluiden puute puute on myös yksi merkittävä nopean väestönkasvun ja epävakauden lähde suomen ja eun olisikin ohjattava kehitysrahoitusta entistä enemmän seksuaali ja ja lisääntymisterveyspalveluihin erityisesti ykn väestörahasto unfpalle joka kärsii nyt merkittävästä perusrahoituksen puutteesta joka johtaa siihen että naiset eivät saa tarvitsemiaan palveluita kehitysmaista ja tällä on vaikutuksia myös siihen väestönkasvuun mistä täällä on aikaisemmin puhuttu arvoisa puhemies mitä kansainväliseen kauppaan tulee niin parasta olisi että kansainvälisen kaupan pelisäännöt pystyttäisiin määrittelemään monenkeskisesti wtossa eikä vain kahdenvälisten sopimusten kautta kaupan turhien esteiden purkaminen on perusteltua mutta työoikeuksia ympäristösääntelyä julkisia palveluita ja terveysnormeja ei pidä eikä voi nähdä kaupan esteenä pelisääntöjen tulee myös olla globaaleja suuryrityksiä velvoittavia esimerkiksi verojen maksuun ja ihmisoikeuksien toteutumiseen liittyen mutta arvoisa puhemies haluaisin myös kysyä ministeriltä miten te näette wton tilanteen ja onko tästä pattitilanteesta mitään ulospääsyä wton toimimattomuuden suhteen

arvoisa puhemies pääministeri aivan oikein totesi että meidän täytyy ymmärtää kansainvälisen toimintaympäristön muutosta valitettavasti valtioneuvoston katsaus ja täällä käyty keskustelu osoittavat että ole riittävästi ymmärretty monenkeskisen yhteistyön kriisihän johtuu pohjimmiltaan siitä että euroopassa ja koko maailmassa ollaan siirtymässä uuteen aikakauteen hallitsemattoman globalisaation ja ylikansallisen yhdentymisen aikakausi on päättymässä globalisaatio on saatava hallintaan tämä edellyttää tietysti vahvaa monenkeskistä yhteistyötä se edellyttää sitä että toteutetaan tehokkaasti ykssa hyväksyttyjä kestävän kehityksen tavoitteita toisaalta on ymmärrettävä että nyt tarvitaan välttämättä suunnanmuutos sekä monenkeskisessä yhteistyössä että euroopan yhdentymisessä on menty liian pitkälle ylikansalliseen suuntaan ja tätä vastaan ihmiset nyt protestoivat kun puhutaan monenkeskisestä yhteistyöstä siinä on kaksi vaihtoehtoa joko toteutetaan sitä valtioiden välisenä hallitusten välisenä yhteistyönä painotetusti tai mennään ylikansalliseen suuntaan täällä esimerkiksi edustaja vanhanen edelleen puhui siitä että pitää siirtää suvereniteettia ylikansalliseen päätöksentekoon se on sitä ylikansallista yhdentymistä ja yhteistyötä jota vastaan nyt protestoidaan nyt täytyy realistisesti katsoa tulevaisuuteen ja pyrkiä löytämään sellaisia etenemistapoja monenkeskisen yhteistyön kehittämisessä nykyistä enemmän kansallisvaltioitten varaan ja enemmän hallitusten välisen yhteistyön varaan ylikansallisen yhdentymisen ja hallitsemattoman globalisaation aika on ohi

puheenvuoroon ehkä tässä jonkinlainen sinipuna akseli alkaa muodostua siinä mielessä että kyllä euroopan pitää pystyä seisomaan omilla jaloillaan

presidentin linja siitä että lisätään yhteistyön muotoja lännen suuntaan on ollut aivan aivan oikea jos jossain presidentti trump on ollut oikeassa niin siinä että euroopan pitää pystyä lisäämään rahoitusta omalle puolustukselleen ja siihenkin ilmeisesti yhteisymmärrystä euroopassakin alkaa olla täällä tuotiin esille että on jonkinlainen uusi normaali syntynyt itse kysyisin sitä että

lisäksi haluan nostaa vielä esiin sen viitaten edustaja arhinmäen puheenvuoroon tämä ei ole lordien viesti tämä on ihan edustaja elon viesti että kyllä se on huolestuttavaa vaikka olen ehkä ymmärtäväisempi brexitiä kohtaan kuin moni edustaja tässä salissa että juuri on tullut tietoa että venäläisillä on ollut paljon läheisemmät yhteydet leave kampanjaan kuin mitä on aikaisemmin todettu tämä on se huolestuttava tilanne mikä euroopassa on että meitä yritetään käytännössä hajottaa ulkopuolelta haluan kysyä haluan kysyä vielä ulkoministeriltä liittyen pohjois koreaan kun tässä on todettu

arvoisa rouva puhemies euroopan vanhin ihmisoikeus ja yhteistyöjärjestö euroopan neuvosto täyttää ensi vuonna kunniakkaat seitsemänkymmentä vuotta ja suomella on tosiaankin kunnia toimia euroopan neuvoston puheenjohtajamaana tämän vuoden marraskuusta alkaen suomen puheenjohtajuuskauteen kohdistuu suuria odotuksia johtuen juuri näistä moninaisista haasteista ja ongelmista joita kansainvälinen toimintaympäristömme tällä hetkellä kohtaa mutta

tasavallan presidentin todella toivon että näin tapahtuu itse asiassa kysyisinkin ministeri soinilta aikooko hän osallistua euroopan neuvoston yleiskokouksen istuntoihin ensi vuoden tammikuussa ja huhtikuussa myöskin kysyisin ministereiltä myös ministeri virolaiselta joka on euroopan neuvoston valtuuskunnan jäsenenä toiminut miten näette tämän suomen puheenjohtajuuskauden ja millaisia mahdollisuuksia se voisi tarjota on puhuttu muun muassa koko sopimusjärjestelmän vahvistamisesta ja ja nimenomaan euroopan neuvoston roolin korostamisesta

arvoisa puhemies valtiot ovat toisen maailmansodan jälkeen turvautuneet korostetusti monenkeskiseen yhteistyöhön ei saa kuitenkaan täysin sokeasti ajatella että ylikansallinen päätöksenteko on jollain tapaa ainut keino luoda rauhaa tai edistää hyvinvointia ja näin tosiaan nähtiin juuri korean niemimaalla kahdenkeskisten kahdenkeskisten neuvottelujen kautta kun trump ja kim jong un tapasivat täytyy muistaa toisaalta korean tilanteesta myös että korean sodassa yhdysvallat uhrasi sotilastaan puolustaakseen korealaisten vapautta ja hyvinvointia täällä jollain tapaa rivien välissä usein tulee ajatus ikään kuin siitä että

valtiot eivät toimisi itsekkäästi sen kiistäminenhän on hyvin suurta älyllistä köyhyyttä sillä kansakunnan itsessään etu on toimiva kansallisvaltio joka eri toimijoiden kanssa neuvottelee ja edistää sen kansallisvaltion kansallista etua esimerkiksi viime aikoina euroopan unionin käymät kauppasopimusneuvottelut kanadan ja yhdysvaltojen kanssa ovat olleet esimerkkejä siitä että tällaisen suuren organisaation kautta käytävät keskitetyt neuvottelut eivät aina johda pienen maan kannalta parhaaseen lopputulokseen näin on myös kauppasuhteiden ja muiden suhteiden osalta jos suomi ei olisi pelkkä eun aisankannattaja niin roolimme voisi globaalistikin olla sitoutumattomuuden ja rauhanvälityksen mallimaa

arvoisa puhemies haluan ensiksi kiittää edustaja paloniemeä tästä puheesta kehitysyhteistyövaroista olemme kristillisdemokraateissa vahvasti sitä mieltä että suomella olisi varaa nostaa kehitysyhteistyömäärärahoja mutta lisäksi tarvitsemme myöskin perussuomalaisten vapaaehtoislahjoituksia tähän työhön

niin yksioikoinen että yhtä ainoaa toimijaa voisi osoittaa sormella esimerkiksi lähi idässä kriisit näyttävät jatkuvan ja israelin ja palestiinalaisten välisen konfliktin rauhanomaisen ratkaisun löytäminen on osoittautunut kaikkea muuta kuin yksinkertaiseksi konfliktin taustalla ovat vuosikymmeniä kestäneet erilaiset yritykset luoda molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu

loukkauksilla ja naisten aseman polkemisella nämä vääryydet joiden kohteeksi palestiinalaiset joutuvat omien johtajiensa toimesta ovat sellaisia että koko maailman tulisi puuttua niihin valitettavasti palestiinalaishallinto eli terroristijärjestö hamas saa usein suojelua monilta kansainvälisiltä toimijoilta kuten yklta ja eri

puhemies muutos monenkeskisen järjestelmän maailmasta suurvaltojen aikakauteen on ollut nopea mutta on ilmeistä että elämme nyt vahvojen autoritaaristen johtajien aikakaudella ja taustalla on ilman muuta selittävänä tekijänä yhdysvaltojen vetäytyminen liberaalista maailmanjärjestyksestä ja sitä kautta tästä monenkeskisestä

tämä suurvaltojen maailma on suomen kaltaiselle pienelle maalle haavoittuva maailma ja meidän etumme on etsiä ja tukea sitä monenkeskistä yhteistyötä mitä vielä jäljellä on arvoisa ulkoministeri timo soini missä eu siellä ratkaisu suomen etu on nyt vahvistaa kaikin tavoin eun toimintakykyä eu on nyt se aikuinen huoneessa joka tuo järjen valoa tähän pimenevään maailmaan ja joka takaa oikeusvaltioperiaatetta ihmisoikeuksia ja saksan liittokansleri angela merkel hiljattain laajassa haastattelussaan frankfurter allgemeine zeitungissa korosti vahvasti ja kaikissa sanakäänteissä sitä että eun on oltava toimintakykyinen tässä maailmassa ja tätä viestiä suomen tulee tukea ja kannattaa tässä haastattelussa merkel otti esille myös sen että eulle tulisi varata ykn turvaneuvostossa yksi vaihtuvan jäsenmaan paikka euroopalla on siellä kaksi paikkaa ja ja toinen niistä voisi kuulua pysyvästi euroopan unionille ja ja tämäkin vahvistaisi eun mahdollisuutta osallistua globaalien kriisien ratkaisuun onko ulkoministeri timo soini näin että suomi voisi kannattaa tätä merkelin ehdotusta että eulle tulisi paikka ykn turvallisuusneuvostossa

ykn turvallisuusneuvostosta sanoin puheenvuorossani että ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki ja tämä pätee myöskin ykn ja sen turvallisuusneuvoston suhteen kuten tiedämme kantona kaskessa on usein ollut veto oikeus joka on ratkaisun hetkellä tehnyt ykn turvallisuusneuvostosta tavallaan hampaattoman paperitiikerin tämä on hyvinkin valitettavaa kun siellä voisivat olla asiat toisinkin englanti ja ranska yrittivät muutama vuosi sitten hieman muokata maaperää tällaiselle ykn reformille nimenomaan suhteessa turvallisuusneuvostoon ajatuksena että että veto oikeutta höllennettäisiin sopivalla tavalla mutta kuinkas ollakaan supervallat tietysti vastustavat tämäntyyppistä kehitystä koska turvallisuusneuvosto turvallisuusneuvosto on heidän pelipaikkansa nimenomaan niillä säännöksillä ja sillä rakenteella kuin tällä hetkellä on mutta arvoisa ulkoministeri näettekö pienintäkään mahdollisuutta että tätä keskustelua voitaisiin viedä jollain aikataululla eteenpäin päämääränä se että että turvallisuusneuvostosta tulisi sellainen pelipaikka että hyvinkin mielellään eun myötävaikutuksella omalla nimikkopaikallaan tämmöisellä yleisellä uudella rakenteella saataisiin nämä hampaattomat paperitiikerit sieltä pois ja hampaat tilalle
otetaan kolme puheenvuoroa vielä lyhyesti ja sen jälkeen ministereitten vastaus sen jälkeen siirrymme toiseen aiheeseen nämä kolme henkilöä ovat haavisto tuomioja ja vanhanen

arvoisa puhemies keskustelu on ollut kiinnostavaa ja otan esille kaksi asiaa tarkastelen vähän syvemmin niitä toinen on se mitä euroopan unioni voi tehdä afrikassa olen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa edustaja elo edustaja rinne ja muut jotka ovat sanoneet että meillä pitäisi olla enemmän ja syvempää afrikka politiikkaa pitäisi vaikuttaa väestönkasvuun pitäisi vaikuttaa pakolaisuuteen

jota meillä suomalaisilla on katsoa ihmisiä nokakkain arvostaa heitä niin kuin kaikkia ihmisiä arvostetaan on hyvin suuri merkitys maailmassa valitettavasti meillä on eurooppalaisia kumppaneita joilla on ehkä vähän sitä kolonialismin ajattelutapaa vielä tuolla takaraivossa ja voin kertoa että se ajattelutapa ei toimi

tarvitsemme uusia innovaatioita suomalaista osaamista ja yrittäjyyttä mutta myöskin sellaista vuorovaikutusta että yrityksemme näkevät mitkä ovat maailmalla ongelmia itse asiassa yritysten elinehto on se että ne kansainvälistyvät ei vain se että ne vievät ja pääsevät kiinni vientiin vaan että oppivat maailmalta mitä ongelmia pitää ratkaista ja mitkä asiat ovat tärkeitä tulevaisuudessa näihin pitäisi kiinnittää huomiota yritykset mukaan myös tähän agenda kaksituhattakolmekymmentä

jokainen kansainvälinen sopimus oli se kahdenvälinen tai monenkeskinen tai kansainvälisen järjestön jäsenyys rajoittaa meidän suvereniteettiamme ja me olemme itse sen valinneet koska joko jaamme ne arvot joihin nämä sopimukset perustuvat tai näemme ja ymmärrämme että me tällä tavoin edistämme myös omia etujamme korostan myöskin arvoja sillä sellaiset asiat kuin ihmisoikeudet miten ihmisiä kohdellaan eivät ole enää nykymaailmassa minkään valtion sisäisiä asioita jokainen meistä myös suomessa vastuussa kansainvälisille ihmisoikeusjärjestöille ja ihmisoikeustuo mioistuimelle siitä että niitä noudatetaan ja näin pitää tässä maailmassa olla mutta myöskin kansainvälisen yhteistyön edut ovat ilmeiset maailmassa on ohi se aika jolloin oli mahdollista ajaa omaa kansallista etuaan muiden kustannuksella orjuuttamalla muita kansoja valtaamalla heidän luonnonvarojaan tai alueitaan

muiden kustannuksella voisi muka edistää omaa etuaan nykyisessä keskinäisriippuvuuden maailmassa jossa näitä maailmanlaajuisia haasteita ei pystytä ratkaisemaan muuten kuin mahdollisimman laajalla kansainvälisellä yhteistyöllä tällainen ajattelu vie turmioon

totta kai kansallisvaltio on toimintamme perusyksikkö mutta aivan niin kuin edustaja tuomioja totesi kansallisvaltiot usein neuvottelevat hyvin kärsivällisesti ja harkiten kansainvälisiä sopimuksia joista syntyy uutta normistoa kansainvälisiä sääntöjä kansainvälistä oikeutta ne ovat silloin ylikansallisia sääntöjä mutta ne on tehty meidän omalla harkinnallamme ne ratifioidaan täällä eduskunnassa ja meidän tehtävämme on yrittää luoda uskottavuutta sille että tämäntyyppiset sopimukset myös pitävät ettei synny semmoista käytäntöä että että sopimuksen jälkeen seuraavalla tai seuraavilla vaalikausilla eri maissa niistä ryhdytään irtisanoutumaan tässä aika moni edustaja huovinen ja pelkonen muun muassa kysyi ministeri soinilta meidän tulevien puheenjohtajuuksien siltaa toistensa suuntaan ja ne ovatkin mahdollisuuksia joissa suomi itse voi tehdä paljon tämän kansainvälisen järjestelmän vahvistamiseksi arktisen neuvoston puheenjohtajuus parhaimmillaan saattaa tarjota mahdollisuuden siihen että lopultakin myös venäjän ja usan nykyiset hallinnot tapaisivat toisensa se ei ole varmasti meistä kiinni mutta me voimme tämän palveluksen tuoda ja luoda edellytyksiä tällaiselle tapaamiselle eu puheenjohtajuudesta saattaa tulla todella haastava vähän riippuu siitä miten brexitin ympärillä tämä henki kehittyy ja miten eun sisäinen yhtenäisyys kehittyy jos eussa tämä hajautumistrendi joka on käynnissä jatkuu ja tapahtuu brexit pelkään eräänlainen kauhuskenaario on että jos eu ei ole toimintakykyinen silloin euroopassa palataan suurvaltojen eurooppaan jossa pariisi berliini lontoo venäjä ja rooma ovat niitä valtakeskittymiä joiden välillä sitten yritetään asioita sopia koska ei tässä koskaan tyhjiötä synny sen takia ilman muuta pienten maiden intressissä on pitää eun yhtenäisyydestä kiinni ja toivottavasti suomi puheenjohtajakaudellaan asettaa tämän vahvaksi prioriteetikseen
ja ministereitten vastauksia

kiitos hyvästä keskustelusta tämä on minun mielestäni ollut äärimmäisen tarpeellinen kun katsoo kuinka vähän tässä eduskunnassa ulko ja on käsitelty niin tämä on erinomainen ja hyvä keskustelu paljon itsellenikin oppia ja osviittaa antanut aloitan tuosta afrikasta se on juuri näin niin kuin edustaja haavisto sanoi että siellä painaa tämä vanha kolonialistinen perinne mutta siellä on suuri mahdollisuus nimenomaan pohjoismaille olin tässä viime viikolla tanskassa jossa meitä oli viisi pohjoismaiden ulkoministeriä ja afrikan ulkoministerit siinä oli suuri mahdollisuus pohjoismaiden brändi on hyvä meillä ei ole kolonialistista menneisyyttä meillä on samalta tasolta lähtevä yhteistyö siellä oli mahdollisuus olla bilateraalissa angolan kanssa algerian botswanan beninin mosambikin monien tällaisten maiden kanssa joita ei käytännössä juuri ole helppo tavata ja ja tämä on se iso asia jota me voimme tehdä ja rehellisen kaupan kautta siinä on mahdollisuuksia suunnittelenkin ensi syksynä nimenomaan etelä afrikkaan mosambikiin angolaan mahdollisesti suuntautuvaa matkaa ja yritän sitten saada sinne mahdollisesti kansalaisjärjestöjä ja bisnesmahdollisuuksia mukaan tekemisissä pitää olla ei niin että tavataan kerran ja allekirjoitetaan julkilausuma vaan siellä pitää käydä sieltä pitää käydä täällä näin näin tämä toimii sitten mitä tulee euroopan neuvostoon on hyvä että otettiin asia esiin olen käynyt tämän meidän puheenjohtajuuden puitteissa sekä strasbourgissa että tanskan helsingörissä missä meillä oli ulkoministerikokous koskien euroopan neuvoston asioita hämmästyttävää kyllä oli ulkoministerikokous jossa ulkoministereitä taisi olla kolme tai neljä kappaletta ja tämä kertoo kyllä sitoutuneisuuden puutteesta ja ongelmista niitä on siellä pari isompaa toinen on tavallaan turkin toiminta ja sitten tietysti se että venäjä ei tällä hetkellä maksa maksujaan eikä osallistu ja se asia on meidän päänsärky tietysti heti ensi syksynä ja on se muutenkin mutta silloin me olemme puheenjohtajana meitä seuraa ranska ja ranskan eurooppaministeri tulee tänne käymään ensi perjantaina ja uskon että tämäkin nousee esille eu puheenjohtajuus ja tämä ovat molemmat tärkeitä asioita eu puheenjohtajuus sattuu aikamoiseen saumakohtaan se alkaa heinäkuussa sitten kun tätä hyvää hallitusta seuraava hallitus hoitaa hoitaa sitä asiaa en tiedä onko yhtä hyvä tuskin koska se on hyvin hyvin vaikeata mutta hoitaa sitten kuten hoitaa arvoisa puhemies puhe oli ilmeisen vaikuttava ja yksimielisyyttä herättävä sitten vielä tässä lopuksi ei ole aikaa aikaa enempää tervehdin edustaja heinäluoman näkemystä vaikka olisi helppo olla kyyninen ja painaa tätä pohjois korean ja ja usan tapaamista marginaaliin niin jos me ajattelemme sitä vaihtoehtoa ohjukset lentävät ydinkokeita tehdään japani ja etelä korea tuntevat itsensä uhatuksi niin tartutaan nyt toivoon voi olla että petymme uskon että tässä tulee monta vaihetta mutta kyllä nyt pitää pitää kuitenkin ajatella sillä tavalla että jostain on aloitettava

aloitan edustaja toivakan ja sarkkisen kysymyksistä mitä tehdään jotta wtossa saadaan ongelmat ratkaistua siinä on oikeastaan kolme toimintalinjaa tällä hetkellä on on jo alettu keskustelemaan pienemmällä porukalla esimerkiksi sähköisen kaupan ja investointien helpottamisen suhteen ja tästä käytämme nykyisin termiä plurilateralismi toisena on se että olemme hakemassa aktiivisesti ratkaisua siihen miten tämän valitus elimen ongelma saadaan poistettua onko se sitten tyyppiä välimiesmenettely vai mikä se on vielä vielä selvityksessä ja sitten kolmantena jotta saadaan teollisuusmaiden ja kehitysmaiden vastakkainasettelu pois on tiivistetty vuoropuhelua afrikan maiden

ja oikeudet muistutan että tytöt ovat meidän kehityspolitiikkamme prioriteetti erityisesti edustaja sarkkinen esitti huolensa unfpan rahoituksesta olemme kahdeksanneksi suurin rahoittaja ja huomenna kun pääjohtaja saapuu eduskuntaan varmaan pystymme keskustelemaan meidän tulevasta yhteistyöstämme sitten monet edustajat ilmaisivat huolensa kehitysyhteistyörahojen riittävyydestä olen samalla samalla linjalla teidän kanssanne ja siihen tarvitsemmekin yhteisen näkemyksen miten rakennamme polun siihen nolla nolla pilkku seitsemään johon kaikki olemme sitoutuneita sitten edustaja räsänen kysyitte palestiinalaishallinnon koulukirjoissa ilmenevästä vihapuheesta olin toukokuussa alueella ramallahissa vierailulla ja tapasin opetusministerin kerroin tämän huolemme keskustelimme aivan avoimesti ja hän hän lupasi että he sitoutuvat siihen että saamme kansainvälisen ulkopuolisen arvion siitä mitä se opetussuunnitelma pitää sisällään muistutan vielä että sehän on kaikki avoimena netissä että me pystymme sen sen tarkistamaan sitten kehityspolitiikan vaikuttavuudesta muistutan että tässä salissa käydään syksyllä keskustelu kun saamme tuloksellisuusraportin tänne silloin ne muutamat epäilevät tuomaatkin ehkä muuttavat käsityksen kiitos kaikille teille jotka piditte yllä meidän yhteisiä arvojamme ihmisoikeudet demokratia ne pitää meillä kaikilla olla mielessä joka

valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojen ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän harkitsemassani järjestyksessä yksi tai kahden minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja

arvoisa rouva puhemies eduskunnalle annetussa selonteossa tehdään katsaus afganistanin tilanteeseen ja suomen tukeen afganistanille myös kuullaan eduskuntaa sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisesti liittyen suomen osallistumisen lisäämiseen resolute support kriisinhallintaoperaatiossa afganistanin kehitys ja vakaus edellyttävät kestävän ratkaisun löytämistä konfliktiin ja maan hallitukselta kykyä vastata kansalaisten turvallisuudesta ja toimivasta hallinnosta on selvää että tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan edelleen kansainvälisen yhteisön tukea suomen on on edelleen syytä olla mukana tukemassa afganistania olemme osallistuneet afganistanin ja jälleenrakentamiseen vuodesta kaksituhattakaksi lähtien afganistan on yksi suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan prioriteetteja afganistan on suomen suurin kahdenvälinen kehitysyhteistyökumppani jota olemme sitoutuneet tukemaan noin kahdellakymmenelläkahdeksalla miljoonalla eurolla vuodessa vuosina kaksituhattaseitsemäntoista viiva kaksituhattakaksikymmentä olemme tukeneet afganistania myös kriisinhallinnan keinoin suomi osallistui vuonna kaksituhattaviisitoista päättyneeseen isaf operaatioon sen jälkeen olemme olleet mukana pienimuotoisemmassa naton resolute support operaatiossa jonka tarkoituksena on tukea afganistanin omien turvallisuusviranomaisten kapasiteetin vahvistamista ja kykyä vastata maan turvallisuudesta suomen lähestymistapa on kokonaisvaltainen tukemme kattaa myös humanitaarisen avun ja ajankohtaisena teemana muuttoliikettä ja palautuksia koskevan yhteistyön
afganistan on edelleen hauras valtio turvallisuustilanne ei ole kehittynyt viime vuosina toivotulla tavalla kehityksen aikaansaaminen on hidasta ja riskialtista tämä on myönnettävä on kuitenkin pidettävä mielessä että suomen ja muun kansainvälisen yhteisön tuki on myös tuottanut tärkeitä tuloksia selonteosta käy ilmi että vuoden kaksituhattakaksi tilanteeseen nähden afganistanissa on tapahtunut myönteistä kehitystä talibanin jäljiltä maa oli raunioina kohentumista on tapahtunut koulutus ja terveydenhuoltosektoreilla elinajanodote on noussut ja lähentelee kuuttakymmentäyhtä vuotta koulun aloittavista lapsista noin neljäkymmentä prosenttia on tyttöjä kun kaksituhatta luvun alussa tytöt eivät voineet käydä koulua lainkaan arvoisa rouva puhemies ihmisoikeustilanteessa on tapahtunut edistymistä kokoontumisvapauden ja media ja ilmaisunvapauden suhteen veronkantokyky on parantunut ja taloudessa on viriämisen merkkejä on näkymiä että afganistan voisi siirtyä apuriippuvaisuudesta kohti suurempaa omavaraisuutta vaikeista olosuhteista huolimatta afganistanissa on järjestetty useammat vaalit ja maa valmistautuu parhaillaan lokakuun parlamenttivaaleihin sekin on pidettävä mielessä että turvallisuusvastuu siirrettiin isaf operaation päättämisen yhteydessä vuonna kaksituhattaviisitoista afganistanin omille turvallisuusviranomaisille tämä on lähtökohta myös jatkossa turvallisuustilanne on kuitenkin heikko ja tämä on yksi keskeisimmistä kehityksen esteistä tarvitaan myös alueellista lähestymistapaa afganistanin vakauttamiseen tarvitaan myös naapurimaiden rakentavaa osallistumista

turvallisuustilanteen heikkeneminen edelleen jättäisi tilaa terrorismin ja ääriliikkeiden vahvistumiselle näiden ääriliikkeiden toiminta ei katso valtioiden rajoja lisääntyvä epävakaus afganistanissa voisi johtaa myös hallitsemattomaan muuttoliikkeeseen suomen ja afganistanin viranomaisyhteistyö palautuskysymyksissä toimii tällä hetkellä hyvin mutta koska afganistanin konflikti jatkuu haastavana ja kansalaisten yleinen näköalattomuus on suurta ei muuttoliikkeen uutta aktivoitumista voida sulkea pois arvoisa rouva puhemies muutama sana resolute support operaatiosta se on kansainvälisen yhteisön keskeinen keino tukea afganistanin turvallisuuden vakauttamista sen keskeinen lähtökohta on että afganistanin turvallisuusvastuu on maan omilla turvallisuusjoukoilla operaatio keskittyy koulutus ja neuvonantajatoimintaan afganistanin turvallisuusviranomaisten itsenäinen toimintakyky on rs operaation parantunut mutta ei ole riittävällä tasolla kansainvälisen tuen jatkuminen on välttämätöntä kun turvallisuustilanne jatkuu vaikeana ei resolute support operaation alkuperäisissä suunnitelmissa operaation supistamiseksi voitu edetä joukkojen määrää on tarkoitus vahvistaa aiemmasta noin kolmestatoistatuhannesta sotilaasta noin kuuteentoistatuhanteen ja tämä operaation vahvistaminen nousee esille myös naton heinäkuun huippukokouksen yhteydessä suomi osallistuu tällä hetkellä operaatioon kolmellakymmenellä sotilaalla ja kansallinen osallistumismandaatti on ollut noin esillä olevassa selonteossa esitetään että suomi vahvistaisi osallistumistaan nostamalla osallistumistasonsa noin kuuteenkymmeneen sotilaaseen ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista alkaen osallistuminen keskitettäisiin saksan johtamalle pohjoiselle komentoalueelle arvoisa rouva puhemies lopuksi suomen vahvuuden kasvattaminen vastaisi suomen aktiivista osallistumista sotilaalliseen kriisinhallintaan ja suomen asemaa naton edistyneenä kumppanina se olisi myös tärkeä osa suomen kokonaisvaltaista sitoutumista afganistanin vakauttamiseen ja kehitykseen
seuraavaksi ministeri niinistö viisi minuuttia

arvoisa rouva puhemies kuten hyvin tiedämme suomi on osallistunut kriisinhallintaan afganistanissa jo pitkään itse asiassa vuodesta kaksituhattakaksi alkaen eikä loppua näy vieläkään enimmillään maassa aiemmassa isaf operaatiossa palveli satayhdeksänkymmentäviisi suomalaista sotilasta kuten ministeri soini edellä totesi nyt käynnissä olevassa resolute support eli rs operaatiossa tavoitteena on afganistanin turvallisuusjoukkojen ja rakenteiden saattaminen sellaiselle tasolle että ne pystyvät lopulta itsenäisesti pitämään maan turvallisuustilanteen vakaana tähän on vielä matkaa siksi tarvitsemme strategista kärsivällisyyttä rs operaatioon osallistuvat joukot ovatkin päätyneet tilannearviossaan siihen että operaatiota on jatkettava alkuperäistä suunnitelmaa pidempään ja sitä on vahvistettava operaatiosta puuttuu joukkoja ja niitä pyritään nyt lisäämään naton puolustusministerikokouksessa viime viikolla käydyssä keskustelussa kaksikymmentäkolme maata ilmoitti lisäävänsä sotilaittensa määrää mukaan lukien suomi olin paikalla kaikkiaan rs on kolmekymmentäyhdeksän joukkoja asettavaa maata seuraavan kerran afganistanin tilannetta käsitellään naton huippukokouksessa heinäkuussa arvoisa rouva puhemies suomen kriisinhallintaosallistumisen kannalta on perusteltua säännöllisesti arvioida myös eduskunnan täysistuntokeskusteluissa

koko kuvaa sitä mihin operaatioihin osallistumme ja minkälaisilla suorituskyvyillä rs operaatioon osallistuminen on osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa puolustushallinnon näkökulmasta on tärkeää että osallistuminen myös tukee kansallisen puolustuksen kehittämistä sekä kasvattaa kantahenkilökunnan ja reserviläistemme osaamista kriisinhallintaosallistumiseen liittyy aina riskinsä ja siksi haluankin toistaa sen mitä selontekoon on tältä osin kirjattu pääkaupunki kabulin turvallisuustilanne jatkuu heikkona terroristien ovat hallinto ja turvallisuusjoukot mukaan lukien ministeriöt oikeusistuimet ja poliisiasemat sekä kansainvälisen yhteisön kohteet kuten rsn tukikohdat ja suurlähetystöt kapinallisten keinovalikoimaan kabulissa kuuluvat räjähdeiskut autopommit itsemurhahyökkäykset suora ammuntatuli epäsuora tuli pienoislennokki ja kopteritoiminta sekä eri elementtejä yhdistelevät monimuotohyökkäykset suomen osallistumisen painopiste on tällä hetkellä neuvonantajatoiminnassa joka sisältää myös kabulissa neuvonantajina toimivien suojaamiseen tarkoitetun omasuojahenkilöstön tämän lisäksi suomen osallistuminen käsittää osallistumisen operaation esikuntatehtäviin sekä tarvittavan kansallisen tuen neuvonantajatoimintaa toteutetaan nyt pääosin pohjoisella alueella mazar i sharifissa kabulin alueella suomen osallistuminen käsittää esikuntaupseereita neuvonantajia ja mainitun neuvonantajien omasuojaryhmän suomi vahvistaa osallistumistaan nostamalla joukkojen määrän kuuteenkymmeneen sotilaaseen ensi vuoden alusta samalla suomen osallistuminen keskitetään saksan johtamalle pohjoiselle komentoalueelle mazar i operaatioon on jatkossa tarkoitus asettaa jääkärijoukkue neuvonantajia kouluttajia ja esikuntahenkilöstöä jääkärijoukkueen tarjoaminen rs operaatioon tarjoaa luontevan jatkumon libanonin unifil operaatiossa harjaantuneen henkilöstön ja valmiusjoukkokoulutettujen reserviläisten käytölle vaativissa olosuhteissa näin saadaan myös kokemuksia muun muassa operoinnista vaativassa kriisinhallinnassa ja vaativissa neuvonantajatehtävissä mazar i sharifissa suomella on valmiit kansallisen huollon tukeutumisjärjestelmät sopimukset ja tukikohtarakenteet samalla suomen osallistumiselle rs operaatioon muodostuu selkeä alueellinen ja toiminnallinen painopiste joukkovahvuuden nostaminen kuuteenkymmeneen sotilaaseen mahdollistaa tarkoituksenmukaisten joukkokokonaisuuksien muodostamisen sekä suomalaisen joukon johtamisen huollon hallinnon ja kansallisen tuen järjestämisen olosuhteiden edellyttämällä tavalla arvoisa rouva puhemies lopuksi haluan vielä todeta että sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisen kivijalka on kansallinen puolustus kriisinhallintaoperaatioissa vaadittava sotilaallinen perusosaaminen luodaan kansallisen puolustuksen tehtävissä laadullisesti ja määrällisesti riittävä kotimaan koulutus ja harjoitustoiminta yhdessä kansainvälisen harjoitustoiminnan kanssa

eduskuntaryhmittäin

pääsyssä on vakavia ongelmia afganistan on hauras valtio jonka turvallisuustilanne on heikentynyt isaf operaation loppumisen jälkeen poliittinen tilanne on epävarma maassa ja sen lähialueilla toimii yli kaksikymmentä terroristiryhmää huumetuotanto on laaja ongelma ja talous perustuu ulkomaiseen apuun ongelmat muodostavat kasvualustan terrorismille ja ääriliikkeille epävakauden kasvu johtaisi myös yhä lisääntyvään hallitsemattomaan muuttoliikkeeseen siksi naton resolute support operaatiota on jatkettava jotta maa pääsisi kestävämmän rauhan tielle avain afganistanin vakauttamiseen löytyy kestävästä poliittisesta ratkaisusta vapaista vaaleista ja maan oman kantokyvyn vahvistamisesta kantaa vastuuta turvallisuudesta ja tulevaisuudestaan kansainvälisen yhteisön ykn etulinjassa on kyettävä luomaan afganistanin rauhanprosessin tukemiseksi selkeä tiekartta ja toimintasuunnitelma kohti kestävää poliittista ratkaisua arvoisa puhemies suomi on osallistunut vuodesta kaksituhattaviisitoista lähtien sotilaalliseen kriisinhallintaan resolute support operaatiossa yhdysvaltojen ja eu maiden panos tälle operaatiolle on ollut merkittävä ja sen jatkuminen on perustunut tarveharkintaan kaksi suomalaista sotilasta on menehtynyt afganistanissa palvelustehtäviä suorittaessaan taakka on ollut raskas osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan on arvokas vaativa ja vaarallinen tehtävä lähteville niistä kotiutuneille ja kotiutuville on annettava kaikki tarpeellinen tuki suomen osallistuminen operaatioihin ei voi olla ikuista osallistumisessa on huomioitava tapauskohtaisesti kansainvälisen yhteistyön tarpeet operaation riskit se millaisiin tehtäviin meitä tarvittaisiin ja hyödyt kansalliselle puolustukselle arvoisa puhemies omat kokemukseni yk tehtävistä ajoittuvat vuosille yhdeksänkymmentä namibiassa silloin suomi oli suuri rauhanturvaajavaltio niin sotilaiden määrän suhteen kuin vaikutusvallan suhteen kahdeksankymmentäkahdeksan suomalaiset palkittiin nobelin rauhanpalkinnolla afrikassa namibia oli ensimmäinen suomalainen suuri operaatio alhaalla oli silloin yli kaksituhatta suomalaista heistä yhdeksänsataaviisikymmentä suoritti tehtäväänsä namibiassa mutta sen operaation opetus oli että se alkoi maalis huhtikuussa kahdeksankymmentäyhdeksän ja se päättyi huhti toukokuussa yhdeksänkymmentä sinne mentiin tehtävä suoritettiin ja tultiin kotiin elikkä se oli vahvasti suomalaisissa käsissä oleva rauhanturvaoperaatio joka saatiin päätökseen siitä hyvänä suomalaisena esimerkkinä varmaan ansioituneimpana henkilönä on martti ahtisaari arvoisa puhemies afganistanin hauras tilanne huomioiden keskustan eduskuntaryhmä pitää perusteltuna suomen osallistumisen vahvistamista noin kuuteenkymmeneen sotilaaseen ensi vuoden alusta alkaen osallistumisen myötä saamme kokemusta vaativissa kriisinhallinnan tehtävissä ja neuvonantotehtävissä osallistuminen vahvistaa myös suomen asemaa naton edistyneenä kumppanina suomella on kunniakas historia rauhanturvaamisessa ja kriisinhallinnassa olemme rauhaa rakentava maa jonka sotilaita arvostetaan sekä paikallisten että yhteistyömaiden keskuudessa jatketaan tältä pohjalta rauhan vakauden ja turvallisuuden edistämistä omien voimavarojemme puitteissa

arvoisa rouva puhemies hyvät ministerit ja edustajakollegat ja muut paikalla olijat

kansainvälinen yhteisö uskoi ja luotti siihen että kehitys kohti parempaa jatkuisi ja afganistan pärjäisi jatkossa kevyemmällä kannattelulla valitettavasti pari viime vuotta ovat osoittaneet optimismimme vääräksi afganistan ei ollut eikä ole vielä pitkään aikaan valtio joka voisi seisoa tukevasti omilla jaloillaan turvallisuustilanne on heikentynyt ja uudet terroristiryhmittymät ovat saaneet jalansijaa tämä ei kuitenkaan ole hetki jolloin meidän tulisi luovuttaa ja jättää maa oman onnensa nojaan nyt on hetki jolloin kansainvälisen yhteisön suomi mukaan lukien tulee vahvistaa tukeaan afganistanille

aluksi suomi koulutti tuki ja neuvoi afganistanin turvallisuusviranomaisia noin kahdeksaankymmeneen sotilaan vahvuisilla joukoilla myöhemmin operaatio on supistettu kun tilanne näytti valoisammalta vaikeutuneen tilanteen takia nato on päättänyt nyt jatkaa ja uudelleen vahvistaa operaatiota tarvepohjaisesti ennalta määräämättömäksi ajaksi myös suomelta on pyydetty tähän tukea tänään käsittelemässämme selonteossa suomen ehdotetaan nostavan sotilaidensa määrää nykyisestä noin kolmestakymmenestä noin kuuteenkymmeneen ensi vuoden alusta tämä on järkevä joukkokoko joka palvelee niin operaatiota kuin suomen kansallisiakin intressejä se mahdollistaa suomen osallistumiselle alueellisen ja toiminnallisen painopisteen kun osallistuminen keskitetään saksan johtamalle pohjoiselle komentoalueelle mazar i sharifiin operointi vaativassa kriisinhallinnassa kriisinhallinnassa ja neuvontatehtävissä hyödyttää kiistatta myös kansallisia suorituskykyjämme vaikka tämän tavoitteen merkitys ei nyt ole yhtä merkittävä kuin aiemmin

suoraan yhteydessä kansainväliseen terrorismiin ja pakolaisten määrään taliban on uudelleen vahvistunut myös isis daeshin afganistanin haara voimistuu yhteensä alueella on yli kaksikymmentä kansainvälistä terroristiryhmittymää vuonna kaksituhattaviisitoista saimme konkreettisesti kokea kuinka lähellä kriisi tosiasiassa on kun suomeen saapui yli viisituhatta afgaanipakolaista ääriajattelun vahvistuminen ja hallitsematon muuttoliike ei kumpikaan ole arvoisa puhemies vaikka näkymä on synkkä eikä turvallisuustilanteen odoteta lähiaikoina kohenevan on syytä nostaa esiin myös valopilkkuja viidessätoista vuodessa naisten ja lasten asema on parantunut imeväiskuolleisuus on vähentynyt huomattavasti ja jo neljäkymmentä prosenttia koulun aloittavista lapsista on tyttöjä kun he vielä kaksituhatta luvun alussa eivät saaneet lainkaan osallistua koulunkäyntiin tiedämme hyvin että naisten ja tyttöjen oikeudet ovat avainasemassa rauhan ja kestävän yhteiskunnan luomisessa suomi on tehnyt tässä arvokasta työtä afganistanin vakauttaminen on suomen ulko turvallisuus ja kehityspolitiikan prioriteetteja kokonaisvaltainen lähestyminen on tarpeen sillä kehitystavoitteiden saavuttaminen edellyttää vakautta ja vakaus edellyttää toimivaa yhteiskuntaa ihmisoikeuksien toteutumista ja tulevaisuudennäkymiä prosessit ovat pitkiä ja afganistanin kaltaisessa maassa on varauduttava myös takapakkeihin arvoisa puhemies totuus on että operaatiossa on riskinsä eikä niitä tule vähätellä omasuojan ja myös vakuutusturvan tulee olla ajan tasalla suurempi riski olisi kuitenkin jättää osallistumatta ja auttamatta suomen ja muiden maiden tuella on saavutettu tuloksia ne osoittavat että vaikeissakin olosuhteissa asiat voivat kehittyä kohti parempaa kärsivällisyys on nyt valttia

oltava oikeasti tahto ja valmius sitä kantaa

arvoisa puhemies on käynyt sisällissotaa vuodesta asti maan tilanne on edelleen erittäin heikko sinisten eduskuntaryhmän näkemys on että turvallisuustilanteen parantaminen on afganistanin haasteista ensimmäinen ja suurin afganistanissa toimii talibanin ohella monia muita aseellisia ryhmittymiä jotka saavat toimeentulonsa muun muassa kukoistavan huumebisneksen avulla etniset ja alueelliset heimot kilpailevat vallasta keskenään keskushallinto on heikko hallitus kuitenkin pyrkii rauhaan poliittisten neuvottelujen kautta ykn mukaan rauhan saavuttaminen vaatii taliban liikkeen ottamista neuvotteluihin mitä ei ole aikaisemmin tehty poisjättämisen on katsottu lisänneen terrori iskuja joiden avulla liike pyrkii parantamaan neuvotteluasemiaan taliban toimii pääosin pakistanin tuella pakistan ja ovat vanhastaan alueellisia kilpakumppaneita afganistanin sota ei tästä syystä ole pelkästään sisällissota vaan myös alueellinen konflikti naton johtama suuri sotilaallinen kriisinhallintaoperaatio isaf päätettiin vuonna kaksituhattaviisitoista operaatio ei onnistunut tuomaan afganistaniin rauhaa tai kukistamaan taliban liikettä operaation tilalle asetettiin huomattavasti suppeampi edelleen naton johtama resolute support operaatio johon suomikin osallistuu operaation tarkoituksena on ollut kouluttaa ja neuvoa afganistanin turvallisuusjoukkoja joille vastuu maan turvallisuudesta siirtyi taistelutoimintaan kansainväliset joukot eivät osallistu isaf operaation päättymisen jälkeen afganistanin turvallisuustilanne on luisunut vuosi vuodelta huonompaan suuntaan kabulin toiseksi pahin terrori isku koettiin vuosi sitten toukokuussa yhdysvallat suunnittelee rs operaation vahvistamista kuuteentoistatuhanteen sotilaaseen minkä toivotaan estävän sen että maa ajaudu uudelleen talibanin hallintaan suomi on valmistautunut lisäämään operaatioon osallistumistaan kahdellakymmenellä sotilaalla arvoisa puhemies naisten asema afganistanissa on huono vaikka talibanin valtakauden päättyminen tarkoitti naisten aseman parantumista on ennen kaikkea maaseudun naisten asema edelleen heikko monin paikoin naisten toimintaa rajoittavat vanhoilliset islamilaiseen oikeusjärjestelmään nojaavat säännöt lähes puolet naisista naitetaan alle kahdeksantoista vuotiaana joka kymmenes alle viisitoista vuotiaana naisiin kohdistuvan perheväkivallan tiedetään olevan hyvin yleistä vain yhdeksäntoista prosenttia naisista osaa lukea maaseudulla paikoitellen alle kymmenen prosenttia väestöstä osaa lukea unicefin arvioiden mukaan neljä kymmenestä afganistanilaislapsesta ei saa ollenkaan koulutusta sinisten eduskuntaryhmä pitää naisten koulutusta yhtenä tärkeimmistä keinoista afganistanin tulevaisuuden kannalta väestökyselyn mukaan afganistanilaiset naiset kokevat lukutaidottomuuden ja koulutuksen puutteen pahimmaksi ongelmakseen suurin osa suomen kehitysavusta kohdistetaan tasa arvotyöhön jossa painotetaan opetussektorin vahvistamista tyttöjen koulunkäynnin turvaamista ja naisten lukutaidon edistämistä näissä on saavutettu lupaavaa edistystä arvoisa puhemies suomi on ollut rauhanturvaoperaatioiden pikkujättiläinen se on määrätietoisella työllä yltänyt hyviin tuloksiin ja saanut ansaitusti kansainvälistä arvostusta suomi rakentaa rauhaa edistää lukutaitoa ja vähentää äitikuolleisuutta miten afganistanin tilanne heijastuu suomeen ja miksi suomen kannattaa sijoittaa kriisinhallintaoperaation laajentuessa yhteensä noin neljäkymmentäkuusi miljoonaa euroa vuodessa afganistanin vakauttamiseen viime vuonna afganistanista saapui suomeen reilut neljäsataa turvapaikanhakijaa maastamuuttoa ehkäistään ja alueellista vakautta edistetään parhaiten rauhaan tähtäävillä ponnistuksilla suomi ylläpitää kansainvälisiä suhteitaan osallistumalla yhteiseen kriisinhallintaoperaatioon sininen eduskuntaryhmä antaa tukensa suomen osallistumiselle ja operaation kasvattamiselle

afganistanin viranomaisia vahvistamaan alueellista vakautta ja torjumaan terrorismia tärkeimpiä tehtäviä ovat muun muassa afganistanin turvallisuusjoukkojen johtamisen laadun parantaminen korruption vähentäminen mihin kannattaa aina kiinnittää huomiota ja poliisivoimien siirtäminen taistelutoiminnasta varsinaisiin poliisitehtäviin kansainvälinen tuki onkin tuottanut tuloksia turvallisuusjoukot ovat kyenneet estämään kapinallisia valtaamasta merkittäviä asutuskeskuksia tässä yhteydessä on myös hyvä muistaa että terroristijärjestöt ovat myös rikollisjärjestöjä jotka saavat varoja salakuljetuksesta huumetuotannosta ja talebanin kohdalla myös kaivostuotannosta afganistanissa on uutena ongelmana isisin haaran iskpn vahvistuminen ja sen iskut siiamuslimeita vastaan ja muihin uskonnollisiin kohteisiin arvoisa puhemies afganistanin ihmisoikeustilanne parantunut tietyillä alueilla viidentoista vuoden aikana kuitenkin naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta hyväksikäyttö ja lapsiavioliitot ovat edelleen vakavia ongelmia afganistanissa on laaja huumetuotanto arvioiden mukaan maa tuottaa noin kahdeksankymmentä prosenttia maailman raakaoopiumista suurin osa tuotosta päätyy laittoman aseellisen toiminnan rahoittamiseen suomi on ollut mukana huumeiden vastaisessa toiminnassa tukemalla vaihtoehtoisten elinkeinojen luomista viljelijöille ja lisäämässä viranomaisten kapasiteettia suomen afganistan politiikka on ollut varsin järkiperäistä koska siinä yhdistyvät poliittinen vaikuttaminen kansainväliset suhteet kehitysyhteistyö ja sekä sotilaallinen että siviilikriisinhallinta afganistanista tuli viisituhattakaksisataaneljätoista turvapaikanhakijaa vuonna kaksituhattaviisitoista perussuomalaiset katsovat että erityisesti palautuksia koskeva yhteistyö on tärkeä osa suomen afganistan politiikkaa tavoitteena tulee olla edelleen paluu ja yhteistyötä tehostavat järjestelyt kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden osalta hallitus asetti vuonna kaksituhattaviisitoista turvapaikkapoliittisessa toimenpideohjelmassa silloin kun perussuomalaiset olivat vielä sitä laatimassa jos joku muistaa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi palautussopimuksen solmimisen sekä tehokkaat palautukset afganistaniin sopimus on tehty laittomasti maassa olevat ja kielteisen päätöksen saaneet sekä rikoksiin syyllistyneet tulee saada palautettua kotimaahansa tehokkaasti kehittämällä yhteistyötä suomen ja afganistanin viranomaisten välillä entistä toimivammaksi maahanmuuttovirasto päivitti afganistanin turvallisuustilannetta joulukuussa kaksituhattaseitsemäntoista jolloin todettiin ettei maa ole sotatilassa kokonaisuudessaan eivätkä maan yleiset olosuhteet ole peruste myöntää kansainvälistä suojelua tässä voisin muistuttaa että kabul taitaa maailman nopeiten kasvavista kaupungeista tällä hetkellä perussuomalaiset vaativat että toteutetaan myös täysimääräisesti mahdollisuus palauttaa henkilö kotimaansa toiseen rauhalliseen osaan mikäli se osa josta turvapaikanhakija on tullut ei ole katsottavissa turvalliseksi etniset jakolinjat jakavat afganistania poliittisesti valtaosa väestöstä on pastuja mutta merkittäviä väestönosia ovat myös tadzhikit hazarat ja uzbekit paikallisilla ja alueellisilla voimahahmoilla on paljon valtaa myös hallitus on jakautunut eri etnisten ryhmien edustajien mukaan ja sen sisäiset ristiriidat ovat suuria tässä taas yksi esimerkki siitä ettei niin sanottu monikulttuurisuus aina ihan näytä toimivan joskus tulevaisuudessa voisikin olla ehkä syytä pohtia entistä autonomisempien alueiden kehittämistä afganistaniin jos ei nyt tuhatkahdeksansataa luvulta ole saatu ehkä miettiä kannattaisiko muuttaa koko kuvio perussuomalaiset pitävät tärkeänä osallistumista nyt kaavaillulla tavalla tähän resolute support kriisinhallintaoperaatioon tavoitteena tulee olla turvallisuusvastuun siirtäminen afganistanin omille turvallisuusjoukoille armeijalle ja poliisille siten että ne pystyvät lopulta pitämään maan turvallisuustilanteen vakaana itsenäisesti ja uskottavasti hyvän hallinnon periaatteita noudattaen resolute support operaatiosuunnitelmassa korostuu terrorismin estäminen ja se on aina kannatettavaa operaatioon osallistuvat maat ovat tulleet johtopäätökseen että rs operaatiota on jatkettava jotta päästään kestävämpään turvallisuustilanteeseen olemme samaa mieltä suomen resolute support painopiste on neuvonantajatoiminnassa perussuomalaiset kannattavat osallistumisvahvuuden nostamista neljästäkymmenestä kuuteenkymmeneen sotilaaseen se mahdollistaa tarkoituksenmukaisten joukkokokonaisuuksien muodostamisen sekä suomalaisen joukon johtamisen omasuojan huollon hallinnan ja kansallisen tuen järjestämisen olosuhteiden edellyttämällä tavalla suomen pitää pysyä muiden demokraattisten maiden mukana afganistanissa sillä asiassa puhevalta

arvoisa puhemies suomi on tukenut afganistanin vakauttamista ja jälleenrakentamista vuodesta kaksituhattakaksi lähtien osana kansainvälistä yhteisöä olemme osallistuneet työhön niin sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan kehitysyhteistyön kuin humanitaarisen avun keinoin huomattavista ponnisteluista huolimatta afganistan on edelleen yksi maailman köyhimmistä maista ja hyvin hauras valtio turvallisuusvastuu on nyt saatu siirrettyä afganistanin omille turvallisuusviranomaisille mutta turvallisuustilanne ei ole kohentunut kohentunut toivotulla tavalla päinvastoin kestävän rauhan ja vakauden saavuttamiseksi kansainvälistä tukea tarvitaan edelleen vihreä eduskuntaryhmä katsookin että resolute support kriisinhallintaoperaation jatkaminen on perusteltua ja tuemme suomen osallistumisen lisäämistä arvoisa puhemies sodat eivät lopu sotimalla eikä pysyvää rauhaa saavuteta asein ainoa tapa on rauhanneuvottelut afganistanissa tämä edellyttää että neuvottelupöytiin otetaan mukaan kaikki asianosaiset niin heimoneuvostot talebanien johtohahmot naisten verkostot nuoret kuin kansainvälinen yhteisö myös terroristien kanssa on pystyttävä neuvottelemaan afganistanin presidentti ashraf ghani on ollut halukas rakentamaan keskusteluyhteyttä sen tukeminen on suomen ja koko kansainvälisen yhteisön keskeinen tehtävä arvoisa puhemies vaikka tilanne afganistanissa on edelleen erittäin vaikea ei suomen siellä tekemä vuosien työ naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperustaisuuden edistämiseksi ole mennyt hukkaan imeväiskuolleisuus on vähentynyt seksuaali ja lisääntymisterveyden palvelut tavoittavat entistä useamman naisen ja koulun aloittavien tyttöjen osuus on noussut neljäänkymmeneen prosenttiin sananvapaustilanne on parantunut ja mediakenttä laajentunut yli puoli miljoonaa ihmistä on saanut ihmisoikeuskoulutusta mutta työ on kesken lisäksi esimerkiksi naisiin kohdistuva väkivalta ja lapsiavioliitot ovat edelleen vakavia ongelmia vankien kidutus on systemaattista ja jatkuvaa arvoisa puhemies sotilaallisen kriisinhallinnan rinnalla siviilikriisinhallinnan poliittisen vaikuttamisen humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön tulisi muodostaa kokonaisuus tämä vaatii entistä parempaa vuoropuhelua samalla alueella toimivien eri tahojen kanssa jotta yhteiset ponnistelut rauhan vakauden ja kehityksen eteen toteutuvat kriisinhallintaoperaatioihin ja sen rinnalla tehtävään kokonaisvaltaiseen kriisinhallintatyöhön on pystyttävä sitoutumaan vuosiksi eteenpäin tämän tulee näkyä myös resursseissa valitettavasti sipilän hallitus leikkasi kehitysyhteistyörahojen lisäksi myös kriisinhallinnasta hallitusohjelmaan kirjattiin kriisinhallinnan radikaali vähentäminen onneksi hallitusohjelma ei ole toteutunut vaan eduskunta on hyväksynyt operaatiot erillisrahoituksella yksi kerrallaan ja osallistuminen on saatu pidettyä viime kauden tasolla kriisinhallinta on pitkäjänteistä luottamuksen ja kestävän rauhan rakentaminen vie aikaa siinä ei voi poukkoilla eestaas puolustusministeri niinistön viimeaikaiset heitot kriisinhallinnan leikkaamisesta olivat vastuuttomia

vihreät katsovat että tarvitsemme suomelle parlamentaarisesti valmistellun kriisinhallintastrategian siinä tulee määritellä toiminnan tavoitteet painopisteet ja riittävät resurssit yli vaalikausien arvoisa puhemies vaikka suomi ei enää ole samanlainen kriisinhallinnan suurmaa kuin aikoinaan olemme arvostettu toimija maailmalla sotilas ja siviilikriisinhallintatehtävissä palvelevat sotilaat reserviläiset viranomaiset ja vapaaehtoiset ovat ammattitaitoisia ja osaavia suuri kiitos heille naiset rauha ja turvallisuus päätöslauselman edistäminen näkyy vahvasti sekä toiminnassamme kohdemaissa että myös yhä useamman suomalaisen naisen osallistumisena kriisinhallintatehtäviin näistä vahvuuksista on pidettävä kiinni arvoisa puhemies kriisinhallintaan osallistuminen lisää kansallisen puolustuksen suorituskykyä kriisinhallinta on tehokas keino tukea konfliktialueiden asukkaita paikan päällä sillä ennaltaehkäistään ongelmia ja puututaan pakolaisuuden juurisyihin silti kriisinhallinnan merkitys on ennen kaikkea siinä että suomi kantaa kansainvälisen vastuunsa

arvoisa puhemies afganistanissa iso britannia neuvostoliitto ja yhdysvallat nato ovat kukin vuorollaan yrittäneet sotilaallisella voimalla ratkaista sellaisia ongelmia joihin ei ole sotilaallista ratkaisua neuvostoliitto yritti viedä aseilla ateismia ja kommunismia yhdysvallat vapautta ja demokratiaa kumpikin hanke epäonnistui yhtä surkeasti afganistan on tämän päivän vietnam suomi on käytännössä sodan osapuoli afganistanissa kun isaf operaatio muutettiin resolute support operaatioksi annettiin kuva että afganistanin turvallisuusjoukkojen kyky johtaa ja toteuttaa operaatioita eri puolilla maata on vahvistunut tällä hetkellä kapinallisten hallussa on kuitenkin suurempi alue kuin isaf operaation alkaessa obaman aikana ei onnistuttu saamaan sotilaallista ratkaisua edes sotilaalla kuinka se nyt onnistuisi murto osalla tuosta määrästä presidentti trumpin pyyntö liittolaismailleen lisätä joukkoja afganistanissa ei kerro uudesta strategiasta vaan vanhasta hämmästyttävän nopeasti muun muassa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja vanhanen vastasi että suomenkin tulee lisätä joukkoja jos pyyntö yhdysvalloista lähtee suomen tulee päinvastoin hallitusti irtaantua nato johtoisesta sotilaallisesta operaatiosta ja vetää joukkonsa pois se oli myös suomen linja aiemmin mutta ei enää ei voi olla niin että suomi seuraa yhdysvaltain presidentin mielenliikkeitä täysin kritiikittä maa joka ei itse osallistu sotatoimiin voi parhaiten edistää poliittisen dialogin käynnistymistä ja rauhanprosessia suomalaisten sotilaitten määrän nostamista neljästäkymmenestä kuuteenkymmeneen ei voida perustella kansallisen suorituskyvyn kehittämisellä vaan se on poliittinen viesti operaation johtomaalle nyt afganistanissa on nähty pieni valonpilkahdus kun hallituksen joukkojen ja talibanin välille on solmittu muutaman päivän tulitauko tulitauko ei koske isisiä tai al qaidaa eikä myöskään talibanin puolesta nato joukkoja arvoisa puhemies suomi on maksanut afganistanin operaatioista yli kahdeksansataa miljoonaa euroa sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan kautta ja piikki on edelleen auki voi kysyä olisiko valtavan rahasumman valtavan rahasumman voinut käyttää paljon tehokkaammin sitä voisi pohtia myös puolustusministeri niinistö säästökohteita etsiessään jos yhdysvaltain kymmenien miljardien summa ei riitä niin kuinka sitten suomen panostus afganistanin tie rauhaan on pitkä ja kivinen ulkomaisena vientituotteena rauhaa ei maahan voi jalkauttaa kehityksen pitää lähteä yhteiskunnan sisältä välttämätön perusta yhteiskunnan vakauttamiseksi vakauttamiseksi on lukutaidon lisääminen koulutus ja sivistystason nostaminen sekä tasa arvon edistäminen suomella olisi kehitysyhteistyössä ja siviilikriisinhallinnassa enemmänkin annettavaa kuten myös miinanraivauksessa niin kauan kuin afgaaninuori liittyy muutamasta dollarista aseelliseen kapinallisryhmään niin kauan kuin naisista osaa lukea vain viidesosa tai niin kauan kuin maan tärkein vientituote on raakaoopiumi toivoa paremmasta ei ole arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokunta oli omassa yleisarviossaan toukokuussa paljon kriittisempi afganistanin tilanteen suhteen kuin valtioneuvosto silloisessa selvityksessään myös valiokunnan kuulemat asiantuntijat esittivät pessimistisempiä näkemyksiä ulkoasiainvaliokunta vaati myös sitä että eduskunnalle annetaan mahdollisimman oikea ja realistinen kuva se onkin tarpeen jotta suomi asemoi itsensä oikein ja irtaantuu sellaisista toimista jotka eivät ole edistäneet kuudentoista vuoden aikana päätavoitetta eli rauhaa ja vakautta kun afganistanin väestöstä kymmenen prosenttia on humanitäärisen avun tarpeessa olisi se pitänyt huomioida selonteossa se osoittaa ettei terrorismin juurisyihin esimerkiksi äärimmäiseen köyhyyteen ole kyetty puuttumaan

ärade fru talman arvoisa puhemies maailmanpankki arvioi että vuosittain jopa viisitoista miljoonaa alle kahdeksantoista vuotiasta lasta maailmassa pakotetaan naimisiin lapsiavioliitot ovat edelleen vahva perinne myös afganistanissa tämä on yksi suurimmista esteistä joka vaikeuttaa myönteisen yhteiskuntakehityksen aikaansaamista unicefin mukaan melkein puolet naisista afganistanissa menee naimisiin alle kahdeksantoista vuotiaana ja useampi kuin joka kymmenes on alle viisitoista vuotias myös pojat ovat vaarassa tulla pakotetuiksi avioliittoon alaikäisinä avioliittoon pakotetut tytöt keskeyttävät usein koulunkäyntinsä mikä heikentää heidän työllistymismahdollisuuksiaan lisäksi aikaisten raskauksien aiheuttamat äitiyskuolleisuusluvut ovat maailman synkimmät juuri afganistanissa afganistan on tosiaan suomen suurin kahdenvälinen kehitysyhteistyökumppani ruotsalainen eduskuntaryhmä pitää koulutussektorin panostuksia tyttöjen koulunkäynnin turvaamiseksi ja naisten lukutaidon parantamiseksi erityisen tärkeinä toimina hallituksen avunantopanostusten painopiste on siis oikeassa paikassa samanaikaisesti on kuitenkin todettava että vaalikauden alussa tehdyt rajut leikkaukset ovat heikentäneet suomen kehitysyhteistyöpolitiikkaa tavalla jota ei voi puolustaa

arvoisa puhemies rs operaatiossa eli resolute support operaatiossa on puute joukoista ja naton pääsihteeri stoltenberg on kirjeessään pyytänyt myös suomea harkitsemaan panoksensa vahvistamista afganistanissa ruotsalainen eduskuntaryhmä katsoo että ensimmäinen kesäkuuta tehtyä utvan päätöstä suomen joukkovahvuuden nostamisesta kuuteenkymmeneen sotilaaseen voidaan puoltaa suomen pitää myös tällä tavoin osoittaa tahtonsa edesauttaa rauhan saamista afganistaniin tie rauhaan voi tuntua pitkältä ja vaikealta mutta myös myönteisiä merkkejä on muun muassa se että talibanit ovat viime päivien aikana osoittaneet tahtoa ainakin väliaikaiseen aselepoon suomen kasvattaessa läsnäoloaan afganistanissa turvallisuusnäkökohtia on painotettava teemme tämän päätöksen tietoisina siitä että hanke ei ole riskitön tulee olla itsestäänselvyys että afganistanin operaatioon osallistuvien turvallisuuden pitää olla huipussaan

meillä suomessa on osaamista jolla voimme edesauttaa turvallisuuden lisäämistä tässä syvästi haavoitetussa maassa haluan kuitenkin lopuksi painottaa että on välttämätöntä että saavutetaan poliittinen ratkaisu afganistaniin afganistaniin vain siten voidaan saada aikaan kestävää rauhaa ja parempi vakaampi yhteiskunta

arvoisa rouva puhemies kiitos näistä ryhmäpuheenvuoroista ne oli hyvin valmisteltu niihin oli perehdytty se on iloinen asia että kun vakavista asioista puhutaan eduskunnassa ja ollaan lähettämässä meidän henkilöitämme miehiä ja naisia näihin vakaviin ja vaativiin tehtäviin se tehdään asianmukaisesti perustellen ja perehtyen asiaan siitä kiitos kaikille ryhmille sotilaallista ratkaisua tähän tilanteeseen ei ole sen me tiedämme presidentti ghani on nyt helmikuussa tehnyt neuvottelualoitteen talibanin suuntaan ja ensimmäiset

ja tulitauot ovat ehkä ratkaisu eteenpäin muistan hyvin kun edustaja heinäluoma oli puhemiehenä ja kävimme siellä vuonna kaksituhattakaksitoista silloin pystyttiin vielä asumaan hotellissa nykyisin ei pystytä kävin siellä uudestaan ollessani ministerinä ja tilanne ei kyllä parantunut ole mutta kuinka huono se olisikaan ilman läsnäoloa siellä täytyy muistaa että talibanilla on hallussaan lähes neljäkymmentä prosenttia afganistanin maa alueista ja sunnimuslimeihin lukeutuvia pastuja edustavan talibanin tavoite on hallita afganistania islamilaisen lain sarian mukaisesti keskusjohdon ja niin kutsuttujen ministereiden lisäksi taliban on järjestäytynyt kuvernöörien johtamiin provinsseihin ja alueellisten sotapäälliköiden johtamiin ryhmiin tämä hallintajärjestelmä on sirpaleinen mutta se ei ole heikentänyt talibanin taisteluvoimaa tämän lisäksi afganistanissa toimii yli kaksikymmentä kansainvälistä terroristiryhmää jotka pyrkivät hyödyntämään tätä haurasta turvallisuustilannetta ja epävakautta kysymyksessä on myös naapureiden toiminta pakistanin rooli on kaksijakoinen on perusteltua epäilyä siitä että he auttavat tai muonittavat mahdollistavat myös talibanin toiminnan on hyvä muistaa myös että eräs kuuluisa terroristi osama bin laden kohtasi kohtalonsa nimenomaan pakistanissa sitä ennen pakoiltuaan käsitykseni mukaan afganistanissa helppoa ei tule olemaan mutta tämä on juuri sitä monenkeskistä kansainvälistä sääntöperusteista yhteistyötä jota tässä tarvitaan toinen tapaus on kerätä kamppeensa ja pötkiä pakoon muuten hyvä edustaja mustajärven puheenvuoro mutta johtopäätös oli teillä mielestäni vastuuton

arvoisa rouva puhemies kiitos minunkin puolestani hyvistä ryhmäpuheenvuoroista ja tuesta hallituksen linjalle kritiikkiäkin tuli niin kuin demokratiassa kuuluukin ja tällä kertaa vasemmalta siinä olen samaa mieltä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kanssa että resolute support operaatiossa jatkamista ei kannata liikaa perustella kansallisen puolustuksen kehittämisellä kyllä kutakuinkin kaikki sotilaalliset opit on jo afganistanin operaatiosta haettu saatu ja viety monta myös käytäntöön esimerkiksi jopa kenttälääkinnän koulutukseen varusmieskoulutuksessa ja hyvä niin rs operaatiossa on siis kyse suomen ulko ja turvallisuuspolitiikasta ja epäilemättä kehittäisimme suomen kansallista puolustusta varmasti tehokkaammin laittamalla nämä samat rahat vaikka reserviläisten kertausharjoituksiin en sitä kiistä ollenkaan rs operaatioon mutta niin kuin sanoin tämä on osa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja siihen kuuluu kriisinhallinnan lisäksi afganistanin osalta myös kehitysyhteistyö ja poliittinen vaikuttaminen mitä tulee kriisinhallintaoperaatioiden karsimiseen niin niitä on tällä vaalikaudella edustaja mustajärvi tehty hallitusohjelman mukaisesti niin sanotuista sirpaleoperaatioista ollaan karsittu jo nyt esimerkiksi unmogip undof ja althea me olemme hallitusohjelman mukaisesti keskittäneet osallistumistamme vaikuttavampiin ja isompiin operaatioihin kuten nyt ja irakin oir operaatioon ja suurimpana libanonin unifil operaatioon jossa olemme jo neljättä vuosikymmentä ja tällä hetkellä kolmellasadallaneljälläkymmenellä sotilaalla eli suomi jatkaa edelleen aktiivista osallistumistaan kansainväliseen kriisinhallintaan

avaan debattikeskustelun pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron painamaan viides painiketta ja nousemaan seisomaan

ensin hyvät uutiset muistan vaiheen jolloin kabulin stadionilla tehtiin joukkomurhia pojat pelasivat uhrien pääkalloilla jalkapalloa huonot uutiset ovat tietysti siinä että tänään korruptio edelleen köyhyys väkivalta ihmisoikeusloukkaukset huumeet ja niin edelleen ja jellaavat afganistanissa ja kaikkeen on sekaantunut niin kuin täällä todettiin ydinasevaltio pakistan monella eri tavalla kaikkein suurin virhe arvoisa puhemies olisi nyt se että annettaisiin talibaneille periksi ja vetäydyttäisiin noilta alueilta me tarvitsemme monella tapaa tukitoimia me tarvitsemme luonnollisesti alueellista poliittista ratkaisua se mikä tässä on jäänyt vähemmälle huomiolle on se että taustalla on kuitenkin ykn ratkaisema mandaatin antaminen natolle joka tekee vain sille määrättyä tehtävää on turha ottaa natoa ikään kuin syylliseksi siihen mitä afganistanissa on tapahtunut tai ei ole sen sijaan kysyn samalla kun on tärkeää että kannetaan kansainvälisen yhteisön nimissä vastuuta niin eikö olisi mahdollista että tämän ykn mandatoiman nato operaation ohella myös euroopan unioni josta äskeisessä päiväjärjestyksen kohdassa puhuttiin laajasti ja sen tarpeesta ottaa lisääntyvää vastuuta roolissaan kansainvälisenä

tekisi jotakin siviilikriisinhallinnan puolella niin että tilannetta kyettäisiin vakiinnuttamaan afganistanissa arvoisa

rouva puhemies suomalaissotilas kuoli afganistanissa otsikko viidestoista helmikuuta kaksituhattayksitoista yliluutnantti jukka kansonen menetti henkensä panssarimiinassa tienvarsipommissa pekka jylhä oli samassa vaunussa ja hän loukkaantui vakavasti sai loppuelämänsä vauriot kriisinhallintaoperaatiossa afganistanin ja kabulin turvallisuustilanne on edelleen heikko niin kuin ministerit omissa puheenvuoroissaan läpi kävivät ja olemme lukuisia kertoja pitäneet tätä asiaa esillä myös puolustusvaliokunnassa silloin kun nykyinen puolustusministeri niinistö oli

ministeri niinistö asia on korjaantunut ja paremmassa tilanteessa ja meillä on kriisinhallintaveteraaniohjelma jossa huolehdimme näistä miehistä ja naisista jotka tehtäviin lähtevät mutta kysyisin teiltä millä tavalla tämä ohjelma on nyt toiminut minkälainen on vakuutusturva ja käydäänkö edelleen tätä keskustelua myös omasuojasta olisi mielenkiintoista kuulla tämänkin operaa tion kohdalta lopuksi arvoisa puhemies pidän tärkeänä sitä että me mietimme tarkasti missä operaatioissa olemme mukana ja kuinka moneen operaatioon osallistumme vai etsimmekö nimenomaan sellaisia operaatioita missä pystymme olemaan entistä vaikuttavampia

arvoisa puhemies tosiasia on että tulokset tähänastisesta läsnäolosta eivät ole ollenkaan sellaisia kuin mitä viisitoista vuotta sitten ajateltiin tämä operaatio on pitkittynyt tullut paljon kalliimmaksi vaatinut paljon enemmän joukkoja ja afganistanin sisäinen kehitys ei ole sitä mitä kaksituhatta luvun alussa ajateltiin niin kuin täällä on tuotu esille nyt vielä kerran ajatellaan että lisäämällä voimaa voidaan saada jotain edistystä todennäköisesti tilanne voidaan uudelleen vakauttaa mutta tämä sama dilemma jonka takia sinne nyt mennään lisävoimalla on sitten hetken päästä uudelleen esillä tämä oli ainakin se oma johtopäätökseni käytyäni tässä maassa ja kuunneltuani sekä maan kansalaisia ja poliittisia vaikuttajia että sitten sotilaita jotka siellä ovat tämä laittaa miettimään koko tätä sisäänmenon logiikkaa

on aivan ylivertainen ja kyllä maahan päästään sisään se ei ole ongelma mutta sitten kysymys kuuluu mitäs sen jälkeen tapahtuu yhdysvallat on tämän saman kysymyksen edessä ollut irakissa nyt tämän saman ajan ja ja tämä on tämä afganistaninkin kysymys että on on helppo sanoa ne hyvät tavoitteet jotka meillä on mutta jos sen maan sisäinen kehitys ei lähde liikkeelle eikä löydy kansallista vuoropuhelua eikä sopua sen sitten nämä hyvät tarkoitukset jäävät ilmaan tai sitten meidän täytyy hyväksyä se että olemme pysyvästi läsnä ja maksamme pysyvästi sekä joukoista että kehitysavun kautta joten kyllä päädyn siihen että kansainvälisen yhteisön pitäisi miettiä tämä afganistan strategiansa uusiksi ja laittaa voimakkaasti panokset tähän vuoropuhelun aikaansaantiin ja että tämä sotilaallisen voiman lisäys voi toimia vain niin että se osaltansa

tästä edustaja heinäluoman puheenvuorosta jatkaakseni afganistanilainen kuorma automekaanikko ja runoilija matiullah turab kirjoittaa oi te maailman lipunkantajat jotka olette lisänneet kärsimystämme turvallisuuden nimissä ja itkette rauhan ja turvallisuuden puolesta samalla samalla kun lähetätte meille aseita ja ammuksia iskee aika suoraan kansainvälisen yhteisön ytimeen juuri siihen puheeseen mitä täällä on onneksi tänään käyty siitä mitä voimme tehdä kriisinhallintaoperaatiolla jos meillä ei ole samanaikaisesti vaikuttavaa rauhanprosessia käynnissä me tarvitsemme sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden rinnalle vahvan rauhanprosessin ja me tarvitsemme siviilikriisinhallintaa voimakkaasti tukemaan sitä turvallisuustilannetta joka afganistanissa on tällä hetkellä hyvin heikko kysyisinkin ministereiltä miten näette tämän kuinka voisimme tuoda kriisinhallintaoperaation rinnalle aidosti vahvemman rauhanprosessin sillä oli kyse talibanista tai afgaanista niin sota ei ratkaisua tuo rauha ja rauhanprosessi poliittinen ratkaisu on ainoa tie

puhemies hallituksella oli kautensa aluksi tavoitteena vähentää kriisinhallintaan osallistumista merkittävästi suunnitelma oli että joukkoja olisi vähennetty niin että vuonna kaksituhattaseitsemäntoista meillä olisi ollut vain yhdeksänkymmentä viiva satakaksikymmentä sotilasta sotilaallisissa kriisinhallintatehtävissä

hallituksen linja nyt oikein on onko se muuttanut mieltänsä sitten hallitusohjelman ja haluaa säilyttää sotilaallisen kriisinhallinnan tason korkealla miltä käytännössä on näyttänyt vai aikooko se vähentää osallistumista nykyisestä merkittävästi kuten puolustusministeri taannoin lausui ja olisiko teidän mielestänne järkevää luoda parlamentaarisella

sosiaalisen paineen sietokykyä testannut ennenkin niin että se on kyllä ihan ihan tuttua kannattaisi miettiä sitä minkä takia nämä kansainvälisten konfliktien ongelmat ovat niin niin syvät on vauraita maita ja on hauraita maita aika usein nämä vauraat maat ovat sotkeutuneet hauraitten maitten tilanteeseen eikä siitä niin kauhean kauan ole ajatellaanpa vaikka afrikkaa pohjois afrikkaa

jossa monella maalla on hyvin kyseenalainen perintö niin itäisillä mailla kuin läntisillä mailla jos ajatellaan että tuolla afganistanissa on sodittu ainakin viimeiset neljäkymmentä vuotta niin voi kai sen kiteyttää niinkin että ulkomaalaisilla sotilailla on kello mutta talibanilla on aikaa ja sitä näyttää olevan kun ajatellaan että kirjataan hyviä sinällään hyväksyttäviä tavoitteita ja kun kerta toisensa jälkeen on osoitettu että asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu niin sitten asetetaan uusia tavoitteita ja perustellaan aikaisempia virheitä uusilla virheillä ja tässä kohtaa käytän kyllä sitä muotoilua minkä olen sanonut aiemmin muissakin yhteyksissä että naivismi ei ole aate vaikka siellä ismi onkin sanan lopussa ei kannata loputtomiin hämätä itseään sillä että jos julistaa kaikkia mahdollisia hyviä

eivät ole yk joukot vaan ne ovat nato johtoiset joukot vaikka siellä ykn päätös onkin perustana mutta muistutan siitä mitä puolustusvaliokunta on neljä vuotta sitten omassa lausunnossaan sanonut siellä sanotaan valiokunta pitää tärkeänä että suomen sotilaallisen läsnäolon päätyttyä afganistanissa tehdään arviointiprosessi jossa käydään perinpohjaisesti läpi viimeisen kahdentoista vuoden aikaista tavoitteenasettelua sekä arvioidaan sitä miten tavoitteet on

on tietysti totta että kehitys on ollut hidasta ja turvallisuustilanne on edelleen heikko tässä selonteossa todetaan myös että hallituksen valta asema on rajallinen ja että myös presidentti ghanin tavoitteet sosiaalisista ja taloudellisista uudistuksista uudistuksista ovat edenneet hitaasti hauraiden valtiorakenteiden hitaan talouskehityksen ja huonon turvallisuustilanteen vuoksi samalla euroopan unioni on myös uudistanut afganistan strategiaansa se sisältää neljä laajaa painopistealuetta ja ensimmäinen niistä on rauha vakaus ja alueellinen turvallisuus ulkoministeri soini vähän kertoi tästä muun muassa mietti pakistanin roolia ja kysynkin hallitukselta ehkä ulkoministeri soinilta lähinnä

mikä mikä vaikeuttaa

tilannetta juuri tällä hetkellä ja onko valoa näkyvissä mitä mitä olisi syytä tehdä jotta jotta tähän joitain valon valon pilkahduksia olisi tulossa

vastauspuheenvuorossani otan puheeksi kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan ja varsinaisessa puheenvuorossani aion puhua sotilaallisesta kriisinhallinnasta tämä hallituksen selontekohan osoittaa sen että afganistanista afganistanista on tullut suomen kehitysyhteistyön tärkein kumppani muistan hyvin vanhasen kakkoshallituksen päätöksenteon silloin oli esillä joukkojen lisääminen afganistanissa ja siihen liittyen ja puolustusministeri painostivat silloista kehitysministeriä että täytyy antaa enemmän rahaa myös kehitysyhteistyöhön silloinen kehitysministeri ei tähän suostunut koska todettiin että kehitysyhteistyön laadun kannalta katsottuna tämä ei ollut perusteltua afganistan on erittäin hankala ympäristö kehitysyhteistyön toteuttamiselle sinne on vaikea lähteä suomalaisvoimin mukaan ja annetaan rahaa kansainvälisille järjestöille on vaikea edes valvoa mitä siellä tapahtuu tuloksellisuus on heikkoa tästä syystä vastustin varojen lisäämistä eikä niitä lisätty mutta sen jälkeen näkyy tulleen toinen linja ja on annettu myötä näille poliittisille paineille minusta tämä ei ole hyvää kehitysyhteistyötä että näin suuri osa suomen varoista käytetään afganistanissa sillä tavalla kuin käytetään toivon että selonteon käsittelyn yhteydessä tarkasteltaisiin tätä afganistan apua osana suomen laajempaa kehitysyhteistyötä ja kehityspolitiikkaa ja pohditaan onko tällä tavalla nyt syytä toimia ja miten jatkossa toimitaan

arvoisa rouva puhemies edustaja pakkanen kysyi euroopan unionin roolista ja siitä mitä siellä on tehty ja ajateltu euroopan unioni on uudistanut afganistan strategiansa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista sisältäen neljä painopistealuetta ensimmäiseksi rauha vakaus ja alueellinen turvallisuus toiseksi demokratia oikeusvaltiokehitys ja ihmisoikeudet kolmanneksi talous ja koulutus ja neljänneksi siirtolaisuus eun vuosittainen rahoitus on kaksisataa miljoonaa euroa tämä on tämä faktapuoli mutta sitten jos me

kuvaa niin se on tietysti alueellinen kuva se on myös kuva muslimimaailmasta sunnimuslimijohtoinen taliban kysymys on vallasta kysymys on myöskin siitä että monet tahot huumekauppiaat asekauppiaat hyötyvät tästä tilanteesta on iso joukko toimijoita jotka haluavat että tämä jatkuu koska he hyötyvät siitä he rahastavat sillä he käyttävät väkivaltaa apuna mutta jos me täällä ennen tätä siitä mikä on kansainvälinen sääntöpohjainen yhteistyö niin en en voi tulla muuhun käsitykseen kuin kokenut kansanedustaja ilkka kanerva joka täällä totesi yk on antanut mandaatin tälle toiminnalle mikä on suurempi mandaatti kuin maailmanjärjestön antama mandaatti tälle toiminnalle ja todella afganistanin jalkapalloareenalla on järjestetty joukkoteurastuksia sitäkö pitäisi katsoa vaieten sivusta kun meillä on kansainvälinen mandaatti emme me sillä tavalla voi menetellä emme me voi olla tunnottomia tämän katastrofin edessä mutta maailma on paha optimiratkaisuja ei aina ole ja silloin kun sellaisia ei ole on oltava mukana kuitenkin tekemässä asioita siedettävämmiksi ja se on tämän hallituksen linja täytyy myöskin ajatella niin että jokainen kouluun päässyt tyttö jokainen lukemaan oppinut lapsi on parempi kuin se että kukaan ei olisi oppinut ja kukaan kouluun
jatkamme ministeri niinistön vastauksella kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies edustaja heinonen nosti esille surullisen muiston isaf operaation ajoilta kun jukka kansonen kuoli tienvarsipommiin ja pekka jylhä loukkaantui vakavasti emme saa unohtaa näitä uhrauksia mitä tässä operaatiossa ja muissakin operaatioissa on tehty ja on totta että valtiokonttori oli nihkeänä tuolloin nyt tilanne on parempi ainakin mitä tulee järjestöjen mielipiteeseen ymmärtääkseni ne ovat olleet tyytyväisiä tähän kriisinhallintaveteraaniohjelmaan ja myös vakuutusturvan tasoon ollaan oltu kohtuullisen tyytyväisiä mitä tulee tähän omasuojaan minkä myös edustaja heinonen mainitsi niin suomalaisten joukkojen omasuojaan on kiinnitetty huomiota niin koulutuksessa suomessa kuin toiminnassa afganistanissa ja nyt meillä olisi ensi vuoden alusta sitten toimiva konsepti jääkärijoukkue tukiosineen osallistumisvahvuus noin kuusikymmentä on kohdillaan se osaltaan turvaa omasuojaa ja mahdollistaa kierrättämisen tehtävien ja levon välillä entistä paremmin mutta riskitönhän tämä rs operaatio ei suinkaan ole ja toivokaamme siksi parasta mutta varautukaamme myös pahemman varalle toivottavasti kriisinhallintasotilaamme palaavat terveinä takaisin edustaja mikkonen kysyi kriisinhallintaoperaatioista yleensä niiden suhteen noudatamme hallitusohjelmaa kuten edellisessä puheenvuorossani totesin mitä rahoitukseen tulee niin operaatiota on ilman kristallipalloa vaikea ennustaa siksi niitä myös on vuosien varrella rahoitettu paljon lisäbudjettien kautta
jatkamme debattia yhden minuutin mittaisilla vastauspuheenvuoroilla
arvoisa puhemies varmasti on perusteltua lähettää neuvonantajajoukkoja ja omasuojaa mazar i sharifiin suomalaisille tutulle alueelle afganistanin perspektiivihän ei ole kovin mairitteleva turvallisuustilanne on heikentynyt valitettavasti koko ajan jos ajattelee asiaa suomen ja eurooppalaisten kannalta niin tietysti pakolaisuusriski ja ja huumeitten kulkeutuminen näille alueille on ihan selvä syy jonka takia meillä on myös omakohtaista intressiä saada asiat kuntoon sillä sillä alueella kriisinhallintaa tarvitaan siviili ja sotilaskriisinhallintaa molempia puolia tarvitaan mutta samalla on kyllä haettava poliittista ratkaisua entistä entistä voimakkaammin lähtien siitä se vientituote sinne ehkä tuota tulosta vaan kyllä ratkaisun täytyy löytyä omalta pohjalta alueellisena poliittisena ratkaisuna se mikä se tarkkaan ottaen on on eri asia se on paikallisesti neuvoteltava juttu mutta tuettava on joka tapauksessa poliittista ratkaisua koska se on pitemmän päälle ehkä kestävämpää kuin se että aseitten varassa eletään

arvoisa rouva puhemies kriisinhallinta on erittäin tärkeää työtä vakaamman yhteiskunnan eteen mutta kuten täällä on tänään huomautettu tämä ei yksin kuitenkaan riitä on huolehdittava siitä että vakaus on tukevalla ja ja kestävällä pohjalla ja näin ei koskaan ole ellei kiinnitetä riittävän painavaa huomiota nimenomaan tyttöjen ja naisten asemaan ja on ilahduttavaa että ilahduttavaa että moni edustaja on tänään täällä juuri tästä näkökulmasta puhunut on tärkeää että ihmisoikeuksien kunnioitus on afganistanissa joiltain osin viime vuosina parantunut mutta myös tiedämme ja ymmärrämme sen että lapsiin ja naisiin kohdistuva hyväksikäyttö ja väkivalta ja lapsiavioliitot ovat edelleen erittäin vakavia ongelmia afganistanissa ja näitä ei tule missään nimessä katsoa läpi sormien siitä syystä suomen on on oltava jatkossakin erittäin tiiviisti mukana kantamassa kortensa kekoon ja näistä asioista ei missään olosuhteissa suomen suomen tule tinkiä

arvoisa rouva puhemies sain puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajana vierailla valiokunnan puheenjohtaja edustaja kanervan kanssa libanonissa beirutissa ja etelä libanonissa vapun aikoihin ja kyllä sen matkan opetus on edelleenkin se että tällaiset konfliktit voivat venyä vuosikymmenien mittaisiksi ja sotilaallisten ratkaisukeinojen sijaan pitää etsiä poliittisia ratkaisuja ja pitääkin ääneen että jos ei olisi menty väliin aikanaan taistelevien osapuolien väliin tällaista poliittista ratkaisua myöskään libanonin alueella ei olisi löytynyt olisi löytynyt ainoastaan hylsyjä joita kansainvälinen yhteisö olisi tullut paikalle keräämään oli mieluisaa kuulla ulkoministerin puheenvuorosta myös se että laajasti jaamme eduskunnassa tämän kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön merkityksen kysyn kuitenkin nopeasti puolustusministeriltä onko omasuoja asiat mietitty afganistanissa libanonissakin tuli esiin se että afganistan operaatio on luonteeltaan huomattavasti huomattavasti vaikeampi kiitos
arvoisa puhemies viime vuonna eu uudisti myös tämän afganistanin strategian ja siinä olivat pääkohtina juuri nämä rauhan ja alueen turvallisuuden ja demokratian saavuttaminen talouden kohentaminen ja siirtolaisuuden ratkaiseminen mutta jotta näihin päästään uskon että meillä on kivikkoinen tie edessä koska tänä päivänä moni tavallinen kansalainen asuu siellä köyhyyden ja terrorismin keskellä eli monta vaikeutta on ihan sillä tavallisella ihmisellä jolla ei ole mitään

mutta jos puhutaan myös niin suomi on ollut mukana ihan hyvissä hankkeissa on tämä oikeussektorin uudistaminen koulutus kymmenettuhannet naiset ovat saaneet lukutaitoa ja miinanraivausta on tuettu yli kaksikymmentä vuotta ja siellähän on suuret mineraalivarannot ja suomen geologian tutkimuskeskus tekee yhteistyötä antaa osaamista siellä malminetsintätekniikassa hyvääkin on ollut mutta meidän tulee jatkaa tätä työtä niin että tosiaan myös afgaani joskus näkisi sen vakauden ja

kävin viime kesänä kabulissa ja tapasin paitsi presidentti sissipäällikkö hekmatyarin ja myöskin talebanin entisen ulkoministerin herra muttawakilin oli kyllä kiinnostavaa käydä heidän kanssaan läpi sitä mitä näiden vuosien aikana on tapahtunut ja kyllähän heidän käsityksensä oli se että yhdysvallat ei ole sallinut tämmöistä rauhanprosessia joka olisi inklusiivinen jossa näitä eri tahoja aidosti otettaisiin mukaan vaan on pyrkinyt ehkä toisenlaiseen sotilaalliseen ratkaisuun isafin johdolla ja tästä samasta asiastahan on seurannut paitsi aitojen rauhanneuvottelujen puute myös se että ykta on pidetty taustalla yk ei ole ollut sellaisessa koordinoivassa roolissa missä se yleensä konfliktin jälkeen on vaan vaan sitä on vähän työnnetty sivuun koska on haluttu tavallaan löytää tällainen toisentyyppinen ratkaisu nyt toivottavasti aika on kypsynyt siihen että lähdettäisiin etsimään kokonaisvaltaista rauhanratkaisua annettaisiin yklle keskeinen rooli tässä afganistanin avun koordinaatiossa ja ja mentäisiin tällä tavalla eteenpäin minusta tältä pohjalta pitäisi löytyä afgaanien omasta rauhanhalusta se pysyvä ratkaisu

edustaja haavisto sanoi tässä kyllä totuuden sanoja kyllä meillä täytyy olla valmius tarkastella kriittisesti myös tämän läntisen leirin omaa toimintaa ja ja keskeisiä valintoja afganistanin aikaisempi presidentti presidentti karzai jonka matkallamme kaksituhattakaksitoista tapasimme on nyt tällä viikolla sanonut ääneen tämän tosiasian hän on syyttänyt länttä siitä että ei oltu valmiita siihen että olisi suuntauduttu vuoropuheluun talibanien kanssa ja olisi sallittu siihen liittyen uuden järjestelmän rakentaminen ja hän myös sanoi suoraan että kun aikoinaan bonnin kokoukseen kokoonnuttiin suunnittelemaan afganistanin tulevaisuutta tuon yhdysvaltain johtaman koalition iskujen jälkeen jo silloin olisi pitänyt talibanit ottaa tuohon kokoukseen mukaan eikä sulkea heitä ulos tässä palataan siihen että että kun johonkin maahan mennään sotilaallisella voimalla niin se meno on helppoa mutta sitten on se kysymys onko sellaista toimintalinjaa joka mahdollistaa maan sisäsyntyisen oman kehityksen vai juututaanko siihen mihin nyt afganistanissa on juututtu
arvoisa rouva puhemies tiekartta pitää ilman muuta voida luoda afganistanin vakauttamiseksi mutta ensin olisi tietenkin hyvä löytää kaikki ne osapuolet joita pöydän ympärille tarvitaan talibanit eivät ole yksi yhtenäinen ryhmä vaan siellä on hyvin monenlaisia alaryhmiä ja muita terrorijärjestöjä myös kuten me kaikki tiedämme olen sitä mieltä että pelkästään afganistanin keskushallinnon vahvistaminen ja vaalien pitäminen ei tule klaaniyhteiskunnassa koskaan vakautta ja turvallisuutta lisäämään jos provinsseissa ihmiset eivät näe että heidän elämänsä paranee ja hekin saavat oikeutta myös köyhät ja naiset niin minä en usko että pelkästään vaalien pitämisellä tilanne siellä kovin paljon muuttuu tähän pitäisi kiinnittää kyllä huomiota sitten itsekin voin kertoa että kävin kaksituhattaneljä afganistanissa ja näin erittäin hyvin toimivia hankkeita marie stopes järjestö tekee keskellä ei mitään köyhissä kylissä seksuaaliterveys lisääntymisterveys ja perhesuunnitteluhankkeita siellä ovat mukana uskonnolliset johtajat ja kylän vanhimmat ja ne hankkeet toimivat erittäin hyvin

puhemies on kestämätöntä että samaan aikaan kun täälläkin puhutaan afganistanin turvallisuustilanteen viimeaikaisesta heikkenemisestä turvapaikanhakijoita pakkopalautetaan väkivaltaisuuksien keskelle samaan aikaan kun afganistanin turvallisuustilanne on viime aikoina osoittanut heikkenemisen merkkejä on pyrkinyt tehostamaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palautuksia maahan muun muassa kahdenvälisin ja monenvälisin palautussopimuksin muun muassa amnesty international on vedonnut suomen hallitukseen palautusten keskeyttämisestä afganistaniin afganistaniin ei tällä hetkellä tulisi palauttaa varsinkaan lapsia tai lapsiperheitä arvoisa puhemies sisäisen paon mahdollisuutta tulisi soveltaa vain rajatuin edellytyksin huomioiden muun muassa henkilöiden siteet ja turvaverkot alueella mutta paikoin maahanmuuttovirasto on vaikuttanut soveltavan sisäisen paon perustetta lähes säännönmukaisesti ja ykn pakolaisjärjestö onkin joutunut ottamaan kantaa maahanmuuttoviraston tapaan arvioida sisäisen paon mahdollisuutta käytännössä suomi ei pysty mitenkään varmistamaan

vähän sentyyppiseksi että kun suomi lähettää jonnekin kriisinhallintaoperaatioon sotilaita niin sotilaat menisivät sinne taistelemaan eihän se niin ole vaan ne menevät sinne neuvottelijoiden väliin turvaamaan sitä neuvottelutilannetta että se keskusteluyhteys säilyy rauhanturvaajan tehtävä on olla siinä operaatiossa mukana ei se taistele siellä niitä osapuolia vastaan niin kuin täällä on annettu ymmärtää ymmärtää että sinne lähdetään taistelemaan

puhemies valiokuntakuulemisessa kysyin asiantuntijoilta mikä on afganistanin syvin ongelma sain kaksi vastausta ensimmäinen oli se että afganistan ei ole valtio ilman kansainvälisen yhteisön tukea vaan se romahtaa toinen vastaus oli pakistan miten me vaikutamme pakistaniin ja tähän alueelliseen konfliktiin joka on käsissämme sitten kysyin missä on afganistanin toivo missä se lepää sain vastaukseksi että tytöissä ja olen siitä erittäin iloinen ja koulutuksessa on erinomaista että tämä on tuotu voimakkaasti esiin tänään tässä keskustelussa mutta haluaisin vielä kysyä ministereiltä miten katsotte tätä pakistan kysymystä mitä voimme tehdä sille sillä se vaikuttaa afganistaniin niin syvästi

puhemies palaan tuohon mitä edustaja heinäluoma sanoi sotilaallisesta väliintulosta ja on todellakin näin että mitä nopeampi lähtö sitä hitaampi paluu ja se on nähty aivan liian monta kertaa tähän liittyen löysin vanhoja juttuja jotka on näytetty ylen kanavilla olleet iltalehdessä ja siinä on haastateltu venäjän ja ja neuvostoliiton entisiä afganistan veteraaneja heidän mukaansa neuvostoliitto teki aikoinaan kaksi virhettä afganistanissa ensimmäinen oli se että maahan ylipäätään tunkeuduttiin toinen oli se että asevoimalla yritettiin muuttaa paikallisten ihmisten elämäntapaa aivan toiseksi tuo opetus kannattaisi varmaan muistaa tänäkin päivänä pahin yhdistelmähän tässä on se jos me kuvittelemme että viemme afganistaniin rauhaa ja se ei toteudukaan se on meidän vientitavaramme ja tuontitavara on sitten kansainvälinen terrorismi joka kohdistuu mahdollisesti myöskin suomeen suomi voi olla niin yllättävältä kuin se kuulostaakin

arvoisa rouva puhemies vielä kysyisin tästä kun ministeri tähän oman suorituskyvyn kehittämiseen ehkä suhtautui sillä asenteella että että

tämäntyyppiset harjoitukset suoraan tue mutta eivätkö ne tue kuitenkin sitä suorituskyvyn osaamisen ylläpitämistä varmaankaan vaativampaa kansainvälistä kriisinhallintaoperaatiota ei ole kuin meidän operaatiomme afganistanissa viime vuosina mielelläni kuulisin ministerin arvioita siitä millä tavalla tätä osaamisen ylläpitämistä puolustushallinnon sisällä on mietitty liittyen näihin nyt käynnissä oleviin kriisinhallintaoperaatioihin myös on tätä pohdintaa näistä poliittisista ratkaisuista näiden operaatioiden yhteydessä tässä selonteossakin korostetaan tätä monenkeskistä yhteistyötä ja kokonaisvaltaisuutta miten puolustusministerinä näette yhteistyön

arvoisa rouva puhemies tämä on ollut hyvä keskustelu koska tämä on vakava vakava asia ja se on hyvin perusteellisesti nyt tässä käyty läpi nyt asia lähtee sitten ulkoasiainvaliokuntaan ja palaa sitten sieltä vielä tähän saliin se on minun mielestäni hyvä että se näin todella tehdään oikeastaan ihan loppuun haluaisin sanoa minun mielestäni sen olennaisen asian jonka edustaja kanerva sanoi miksi afganistanissa ollaan se on kansainvälisen yhteisön ykn tahto tällä hetkellä sen takia siellä ollaan ratkaisut vaikeita ja osaan asioita ei ole saatu ratkaisuja lainkaan mutta en usko että ratkaisu tällä hetkellä on se että jätetään sinne sotilaallinen poliittinen toiminnallinen kehitysyhteistyöpoliittinen tyhjiö kuka sen täyttää minä luulen että se vaihtoehto olisi vielä huonompi olennainen asia on alueellinen ratkaisu pakistan iran naapurit kansainvälinen yhteistyö mutta sitten olla hieman optimistinen kukapa luuli että pohjois korea ja yhdysvallat ovat jonain päivänä neuvottelupöydässä jospa sitten tässäkin tapahtuisi jotain myönteistä kehitystä on ainakin yrittämisen väärti kiitän kuitenkin eduskuntaa kaikista puheenvuoroista myös kriittisistä se on demokratiaa mutta katson että hallitus on saanut tässä esitykselleen eduskunnan vankan tuen josta eduskunnalle kiitos

arvoisa rouva puhemies tunnistin tästä loppukeskustelusta puolustusvaliokunnan varapuheenjohtajalta edustaja karilta pari kysymystä joihin yritän vastata vielä tämä resolute support operaatio on riskitasoltaan varmasti haastavin kriisinhallintaoperaatiomme joten on aivan oikein kiinnittää huomiota joukkojen omasuojaan kuten edustaja kari teki saamieni tietojen mukaan kuitenkin varusteet ovat koko lailla hyvät ne ovat verraten hyvät ja lisätietoa voi toki kysyä vielä valiokuntakäsittelyssä ja itse asiassa kannattaakin kysyä aina tällaisissa tapauksissa ja todellakin kuten edellisessä puheenvuorossani sanoin tämä osallistumisvahvuuden lisääminen kuuteenkymmeneen lisää tässä tapauksessa omasuojaa ja sen lisäksi joukkojen painopiste siirtyy selkeästi pääkaupunki kabulia rauhallisemmalle ja suomalaisille myös tutummalle alueelle pohjoiselle komentoalueelle saksan alaisuuteen mazar i kuten edustaja kääriäinenkin taisi todeta mazar i sharifin kaupungissa kapinalliset ovat pystyneet toteuttamaan vain yksittäisiä iskuja mutta totta kai riski on aina mahdollinen osaamisen ylläpidosta olen samaa mieltä edustaja karin kanssa ja mitä ulkoministeriön kanssa tehtävään yhteistyöhön tulee liittyen kriisinhallintaoperaatioihin oikeastaan se on toiminut paremmin kuin miesmuistiin joten kiitos siitä ministeri

arvoisa puhemies

se pitää kolmen päivän tulitauon jotta uskonnollista eid juhlaa voidaan viettää rauhassa ramadan paastokauden jälkeen mutta nato johtoiset rauhanturvajoukot eivät kuulu tulitauon piiriin hallitus puolestaan ilmoitti että se aikoo lopettaa sotatoimet ainakin viikoksi mutta rajasi isis taistelijat sen ulkopuolelle hauras oli tulitauko eilen itsemurhapommittaja räjäytti itsensä maaseudun kehittämisministeriön portilla ja surmasi yli kymmenen siviiliä ja haavoitti yli kolmeakymmentä ihmistä joukossa lapsia ja naisia isis on ilmoittautunut iskun tekijäksi pakosta herää kysymys mihin tahoon voidaan luottaa kun luottamusta ei ole rauhanrakentamisprosessi on edelleen vaikea vaikka kehitystä on tapahtunut myönteiseen suuntaan niin tyttöjen kouluunpääsyssä yleensäkin naisten aseman kohentumisessa meidän täällä salissa olevien on hyvä tiedostaa ne riskit joita suomalaiset rauhanturvaajat joutuvat afganistanissa kohtaamaan afganistaniin komennettavat sen tietävät heillä kaikilla on aikaisempaa rauhanturvaamiskokemusta nyt ei saa perääntyä koska sitä taliban liike haluaa vaan ponnisteluja afganistanin hallituksen julkisen hallinnon poliisin ja armeijan kouluttamiseksi tulee tehostaa jotta demokratia ja yhteiskunnan rakenne vahvistuisivat

oman onnensa nojaan ei ole ratkaisu vaan niin tehden autamme terrorismin leviämistä sen naapurimaihin ja ehkä kauemmaksikin afganistan on siis edelleen hauras valtio näin ollen turvallisuustilanteen parantaminen on maan kehityksen kannalta ykkösasioita kehitysyhteistyön avulla on saavutettu merkittäviä tuloksia kuten täällä on puhuttu eliniän odote on noussut ja imeväiskuolleisuus on vähentynyt huomattavasti suomi on panostanut ennen kaikkea peruspalvelujen kehittämiseen erityisesti opetussektorilla mukaan lukien tyttöjen koulunkäynnin turvaaminen sekä naisten

afganistan saakin suomen kehitysyhteistyökumppaneista eniten tukea afganistanissa ja sen lähialueilla arvioidaan toimivan kaksikymmentä aseellista ryhmittymää jotka rahoittavat toimintaansa etupäässä huumetaloudella afganistan on maailman merkittävin oopiumintuottajamaa monet aseelliset ryhmittymät kilpailevat vallasta keskenään naton johtama isaf operaatio päättyi vuonna kaksituhattaneljätoista jonka jälkeen afganistanin turvallisuustilanne on luisunut vuosi vuodelta huonommaksi isaf operaation jälkeen perustettiin naton johtama resolute support operaatio johon osallistuu noin kolmetoistatuhatta sotilasta operaation myötä vastuu turvallisuudesta siirtyi afganistanin omille turvallisuusjoukoille nyt yhdysvallat ehdottaa operaation vahvistamista kuuteentoistatuhanteen sotilaaseen suomen osuus nousisi neljästäkymmenestä kuuteenkymmeneen sotilaaseen taustalla joukkojen vahvistamiseen on muun muassa talibanin vahvistuminen ja aktivoituminen parlamentti ja presidentinvaalien alla suunnitelmissa on että rs operaatiota jatkettaisiin heinäkuun naton huippukokouksen päätöksellä vuoteen kaksituhattakaksikymmentäneljä saakka tällä hetkellä suomella suomella on afganistanissa kolmekymmentä sotilasta heistä kaksikymmentä on kabulissa ja kymmenen pohjoisella alueella saksan johdossa nyt esitetään että suomalaisten sotilaiden määrä nostettaisiin kuuteenkymmeneen ja pääosa heistä sijoitettaisiin pohjoiseen mazar i sharifiin kabuliin jäisi muutama esikuntaupseeri joukkoina olisi yksi jääkärijoukkue sotilasneuvonantajia ja kouluttajia sekä esikuntahenkilöstöä ratkaisu on mielestäni hyvä sillä suomalaisilla on aikaisempaa kokemusta alueesta ja yhteistyö alueesta vastaavan saksalaisen joukon kanssa on sujunut tähän saakka kitkatta

nähtävissä vaan tarvitaan poliittinen ratkaisu se ei kuitenkaan onnistu ilman kansainvälisten joukkojen läsnäoloa jotta kehitysyhteistyön ja siviilikriisinhallinnan toimet voidaan turvata terrori iskuilta arvoisa puhemies siitäkin huolimatta että operaatiossa saavutettavat tulokset ovat epävarmoja kannatan suomalaisten panostuksen lisäämistä esitetyllä tavalla afganistanin alueella olevan vakauden turvaamiseksi ja edelleen rakentamiseksi

puhemies minä olen täällä nyt ensimmäistä päivää jatkamassa kansanedustajan tehtävää ja ja opettelemassa talon tavoille sain juuri sen opetuksen että on aivan turha pyytää varsinaisia puheenvuoroja tällaisiin keskusteluihin koska ryhmäpuheenvuorojen jälkeen tulee debatti ja debatin jälkeen ministerit ja valiokunnissa asioista vastaavat poistuvat salista me voimme täällä nyt sitten kolmisin keskustella ehkä joku työhuoneessa vielä kuuntelee kaiken aikaa oppii uusia asioita puhuin tuossa vastauspuheenvuorossani kehitysyhteistyöstä siihen ei ole mitään lisättävää kun vanhasen kakkoshallituksen aikana tämä asia oli esillä niin silloinhan päätettiin joukkojen määrän kasvattamisesta vastustin sitä en pitänyt sitä perusteltuna mutta jäin vähemmistöön ja tuo päätös tehtiin mutta kehitysyhteistyövarojen osalta pidin pintani tämä afganistanin operaatiohan osoittaa kuinka ratkaiseva on se vaihe kun päätetään mennä johonkin operaatioon mukaan jos minä oikein muistan niin afganistaniin menoon liittyi sellainen asetelma että muutamat nato maat eivät osallistuneet irakin sotaan ja ne osoittivat sitten solidaarisuutta yhdysvalloille suurille nato maille lähtemällä mukaan tähän afganistan operaatioon norja oli yksi näistä maista ja kun norjalla suomella ja ruotsilla oli läheiset yhteydet keskenään niin me lähdimme tavallaan tässä norjan vanavedessä liikkeelle ruotsilla oli silloin uusi sotilasdoktriini jonka mukaan alueellinen maanpuolustus oli jätetty aika lailla sivuun ja keskityttiin kriisinhallintaan heille sopi hyvin lähteä kriisinhallintaoperaatioon mukaan ja suomi lähti sitten siihen myös tässähän tapahtui niin että puolueettomien maiden leiri tai ryhmittymä jakautui itävalta ja irlanti muistaakseni molemmat lähettivät vain esikuntatehtäviin muutamia ihmisiä ja lipun paikalle sen sijaan suomi ruotsi lähtivät mukaan näihin näihin joukkoihin myöhempi kehitys on osoittanut että on erittäin vaikea irrottautua jos kerran lähtee mukaan siinä mielessä tuo harkinta aikanaan olisi pitänyt tehdä toisella tavalla no nyt joka tapauksessa minun mielestäni on tärkeää että tämän selonteon käsittelyn yhteydessä pohditaan laajemmin suomen sotilaallisen kriisinhallinnan kokonaisuutta mauno koivisto kirjoitti venäjän idea kirjassaan jo vuonna kaksituhattayksi että suomi on astunut kaarle xiin tielle me käytämme liian paljon sotilaallisia voimavaroja maan rajojen ulkopuolella emmekä kykene riittävästi panostamaan oman maan puolustamiseen hävitti ruotsin armeijan pultavassa eikä kyennyt sen jälkeen puolustamaan suomea sotilaallisen kriisinhallinnan laajuus ja laatu on tärkeä kysymys pohdittavaksi myös siinä mielessä että euroopan unionissahan koko ajan suunnitellaan ja kehitetään uutta toimintaa jostakin käsittämättömästä syystä suomi on ryhtynyt ranskan kanssa kärkijoukkona ajamaan puolustusyhteistyön ja yhteisen puolustuksen kehittämistä ja siellähän kehitetään yhä kovempaa kriisinhallintaa viime vuonna järjestettiin lapissa kriisinhallintaharjoitus johon osallistui sata hävittäjälentokonetta eri maista mitähän siellä harjoiteltiin muuta kuin sotilaallisia iskuja euroopan unionin ulkopuolisiin kohteisiin muutoinkin euroopan unionin kriisinhallintatoiminnassa on tavoitteena pääsy yhä kovempaan kriisinhallintaan nyt kun ranska teki aloitteen tällaisen kovemman toiminnan valmiusjoukon kehittämiseksi suomikin jo ymmärsi ryhtyä epäröimään kannattaako tähän mennä suomen täytyy minun mielestäni nyt huolellisesti pohtia ensinnäkin minkä verran me voimavaroja käytämme sotilaalliseen kriisinhallintaan ja sitten harkita miten se jaetaan yk operaatioitten kesken missä määrin ollaan mukana nato vetoisissa operaatioissa ja ennen muuta on syytä pohtia mihin ollaan sitoutumassa euroopan unionin puitteissa ja mitä siellä ajetaan minun mielestäni on hyvin outoa että suomi on tässä todella ranskan rinnalla näitä kovan kriisinhallinnan hankkeita ajamassa ja ja yhteistä puolustusta jopa euroopan unionille ajamassa

arvoisa puhemies haluan

kiitellä tätä hallituksen esitystä lopettaa naakan rauhoitus ensimmäinen elokuuta kaksituhattakahdeksantoista alkaen kiittelen siitäkin huolimatta että naakka eli hakkinen on kotikuntani sauvon vaakunalintu en tiedä mistä syystä tällainen valinta on joskus

haaskalintu mutta ilmeisesti siitä syystä että sauvossa on korkea kirkko ja kirkontornikin ja naakkahan

on kirkon lintu niin kuin sanotaan naakan siirtäminen rauhoittamattomaksi linnuksi on erittäin tärkeä toimenpide viime vuosina naakkakanta on kasvanut voimakkaasti naakka aiheuttaa vahinkoja muun muassa tukkimalla savupiippuja ja muita rakenteita sotkemalla ulosteellaan ympäristöä ja tuhoamalla muiden lintujen pesiä naakka aiheuttaa vahinkoja myös maataloudelle vahingot painottuvat ilmeisesti erityisesti juuri lounais suomeen naakan aiheuttamat haitat ovat kasvaneet ja osa haitoista ei ole viranomaisten tiedossa sillä korvaushakemukset ja poikkeusluvan haku ovat vain jäävuoren huippu siitä huolimatta osoitetut haitat ovat merkittäviä naakan rauhoituksen lopettaminen ratkaisee resursseja säästävällä tavalla monia ongelmia korvausten maksaminen turhauttava luvanhaku ja viivettä aiheuttava lupaharkinta jäävät pois arvoisa puhemies täytyy tässä vielä kiittää ministeri leppää laajemminkin metsästystä koskevien asioitten hyvästä hoitamisesta hänhän on puuttunut moniin

tärkeisiin asioihin muun muassa helpottamalla metsästysaikaa pidentämällä

valkohäntäpeuran

mukava eläin kylläkin mutta erittäin hankala muun muassa maatalouden ja liikenteen kannalta kun se esiintyy niin runsaana täällä suomessa

arvoisa puhemies edustaja kiviranta toi hyvin äsken perusteluja esille ja tämä on äärimmäisen odotettu hallituksen esitys maakunnissa

tuolla niin elinkeinolle kuin asutukselle kaikelle arjelle naakat ovat aiheuttaneet tuo korvaustaso on todellakin vain jäävuoren huippu siltä osin tämä taloudellinen rasite mitä on ollut vahinkojen korvaamisessa eivät ole sillä tavalla tasamitallisia koska korvausta tai myöskään poistolupaa varsinais suomen elyltä ei aina olla kyllä varmastikaan oltu valmiita hakemaan ja ollaan kärsitty siitä

tilanteeseen jossa voidaan ensimmäinen kahdeksatta jälkeen naakkaa lopettaa myöskin saada elintarviketurvallisuuteen huomattava lisäys kun puhutaan kotieläintiloista joissa naakka myöskin saastuttaa elintarvikkeitten raaka aineita kotieläintaloudessa myöskin kun mietitään nyt kesätoreja eri puolella suomea niin kyllähän se naakka siellä on sellainen terveysriski meille meille kaikille asiana niin nämä asiat pitää ottaa tasavertaisesti huomioon sitten kun miettii sitä tosiasiaa millä tavalla tämä voidaan myöskin tulevaisuudessa huomioida kiinteistöjen tämmöisenä likahaittana niin kyllähän se kaupunkikuvaa myöskin paljon parantaa kun kun voidaan näitä hätistää pois ja lopettaa tosiasia on että lausunnoissa on tullut

mutta kun ajatellaan näitä kaikkia argumentteja mitkä äsken tässä kertasin niin niin me olemme kyllä nyt hyvän hallituksen esityksen saamassa valiokuntaan ja varmasti

arvoisa rouva puhemies

ollut mahdollisuus poistaa naakkoja jos vahinko kohdistuu rakennukseen tai pihapiiriin näin on mutta nyt tämän lain kautta tietysti avautuu aivan erilainen mahdollisuus saada tämä kanta järkiinsä jos näin suoraan sanotaan nykytilan arvioinnissa on selkeästi tuotu esille se että kanta on kasvanut voimakkaasti kaksituhatta luvulla parimäärä kaksituhattakymmenen alussa jopa satakymmentätuhatta pesivää paria kanta kanta on todella runsas muistan hyvin itse kun olen ollut pitkään riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajana omassa kotikunnassani että hygieniahaitat ovat kirkonkylillä erittäin voimakkaita ja varsinkin niillä alueilla joilla on ollut meijeritoimintaa myllytoimintaa naakkoja on erittäin paljon ne ovat kyllä kaikkien tautien levittäjiä ja sitä taustaa vasten tämä ratkaisu on nyt hyvä on myös huomioitava se että korvauksia on vuosittain maksettu yli neljäsataatuhatta ja tuntuu aivan siltä että mitään järkeä samanaikaisesti jos joku naakka on kuollut jossakin ja on todettu että on tapahtunut rikos siitä on tullut sadanyhden euron sakko lainsäädännön osalta on todettava se että paljon on vielä edelleenkin tehtävissä torjuntatoimenpiteistä on todettu täällä että ne eivät ole riittäviä että ei ole kantaa pystytty tyydyttävällä tavalla rajoittamaan ja se on erittäin erittäin että tässä nyt on uusi avaus tehty haluan kuitenkin tässä vaiheessa nostaa vähän muitakin asioita suojelun osalta esille kun on mahdollisuus nyt naakan osalta on päästy eteenpäin ja tästä erityiskiitos tietysti ministeri lepälle kun ministeriössä varmasti luetaan näitä meidän puheenvuorojamme näin uskon ja toivon niin minusta olisi korkea aika puuttua myös tähän merimetsokantaan joka alkaa olla osassa rannikkoseutuja luonnon pilaaja maiseman pilaaja tässäkin asiassa minusta olisi hyvä päästä eteenpäin samoin tiedän sen että valkoposkihanhikanta on kasvanut suureksi ja kun se ei tunne kovin hyvin noita rajoja ja metsästys on välittömästi mahdollista tässäkin asiassa olisi hyvä saada yhtenäinen käytäntö euroopan unionin alueella koska mehän olemme niin kuin yhteisö tässä euroopan unionissa minusta näitten suojeluasioittenkin osalta on korkea aika päästä yhtenäiseen käytäntöön toki lopuksi toivon kun karhukannat tuolla itä suomessa ovat kasvaneet poikkeuksellisen suuriksi että ministeriö käyttää valtaansa ja antaa riittävän määrän karhulupia että riistaeläimiä voidaan näillä alueilla metsästää myöskin jatkossa

arvoisa rouva puhemies kannatan ja olen erittäin tyytyväinen että metsästyslakia tullaan nyt tällä metsästyslain muutoksella muuttamaan niin että naakka lisätään rauhoittamattomien lintujen luetteloon eli ylisuureksi paisunutta naakkakantaa päästään vihdoin harventamaan ilman nykyistä byrokratiaa paikallisesti jopa erittäin suureksi paisunut naakkakanta aiheuttaa toki monille meille harmia ja haittaa mutta etenkin maatiloilla naakkakanta aiheuttaa taloudellisia tappioita esimerkiksi nokkimalla paaleja ja nostamalla tuotantokustannuksia tavoin etenkin kun tuotantotiloja joudutaan suojaamaan erittäin röyhkeiksi oppineilta naakoilta harmin haitan ja taloudellisten kustannusten lisäksi pahimmillaan naakkojen todella suuret paikalliset kannat luovat aidon tautiriskin ja sitä kautta myös toimeentuloriskin elintarvikkeisiin naakkojen levittämät taudit eivät ole päässeet mutta huomattavia lisäkustannuksia niistä on elintarvikeketjulle tullut arvoisa puhemies naakat ainoastaan sotke ja aiheuta tautivaaraa maatiloilla viimeksi viime viikolla eräs lihakarjankasvattaja kertoi vastasyntyneen vasikan kimppuun hyökänneistä naakoista naakat hyökkäsivät tarhaan syntyneen emolehmän vasikan kimppuun ja pyrkivät nokkimaan vielä puolustuskyvyttömän vasikan pehmeitä sorkkia ja silmiä naakka ei siis ole kovin sympaattinen eläin vaikka onkin sauvon vaakunaeläin niin kuin edustaja kiviranta täällä aikaisemmin meille kertoi toki vasikat harvemmin syntyvät laitumelle mutta kun näin käy niin etenkin uudellamaalla ja varsinais

tämä ylisuureksi paisunut naakkakanta on todellinen riesa toki tämän naakkariskinkin takia pyritään aina siihen etteivät vasikat synny laitumelle ulkotarhoihin tai tiloihin joihin naakat pääsevät tunkeutumaan mutta kun kyse on luonnon rytmeistä tässä ei aina onnistuta ja ja siksikin on erittäin tärkeää että ylitiheitä naakkakantoja nyt päästään entistä pienemmällä byrokratialla harventamaan tämä lakimuutos on erittäin tervetullut ja kauan odotettu hyvä että se nyt etenee

arvoisa rouva puhemies kuolemanlintu niin kuin naakka ennen tunnettiin on tänä päivänä hyvinkin yleinen isolla alueella suomessa taitaa pesiä reilusti yli satatuhatta naakkaparia tänä päivänä ja ja erot ovat alueellisesti merkittäviä itse asiassa jossain määrin olisi ehkä syytä jatkossa pohtia myös sentyyppisiä ratkaisuja että tällaiset päätökset eivät olisi enää koko suomea kattavia taikka niin isoja alueita kattavia vaan mieluummin ehkä pohtia sitten alueellisia ratkaisuja jos oikeasti koetaan niin että jollain alueella

naakkoja kaivattaisiin lisää sillä isolla alueella niitä ei todellakaan ole pitkään aikaan kaivattu ja jos naakan kuolemanennelinnun vaikutus olisi sellainen kuin sen aikanaan harvalukuisempana uskottiin olevan niin en minäkään enää tätä puhettani pitäisi sillä joka päivä satoja naakkoja näen oman

luvun alkupuolella loppilainen maanviljelijä aulis nikkola joka totesi että nyt tähän täytyisi saada joku muutos tein silloin kirjallisen kysymyksen asiasta mutta ympäristöministeri niinistö ei katsonut tarpeelliseksi ryhtyä toimenpiteisiin asian kanssa viljasatoa kymmeniä hehtaareja hetkessä naakat tuhosivat tuhosivat myös rehupaaleja tuhosivat vanhan kirkon katon monien muiden kirkkojen ja vanhojen rakennusten kattoja piippuja hormeja puhumattakaan sitten siitä ulostemäärästä mitä mitä esimerkiksi ympäristöön ympäristöön tuli mietin että antaa tilanteen olla niinistöltä vihreiden niinistöltä ei ollut lupa odottaa muutosta tilanteeseen uusin tämän kysymykseni tämän hallituksen alkutaipaleella ja silloin asia alkoi saada myös myönteisempää vihreää valoa kiitos ympäristöministeri tiilikaisen ja maa ja metsätalousministeri lepän ja nyt meillä on käsittelyssä esitys jossa naakkaa esitetään poistettavaksi rauhoitettujen eläinten eläinten ja lintujen listalta toki tämä normaali pesintäaikainen rauhoitus edelleen tämänkin jälkeen säilyisi edustaja reijonen piti erinomaisen puheenvuoron ja melkein olisin voinut todeta että yhdyn siihen ja päättää oman puheeni siihen siinä oli juuri se meillä maaseudulla ihmisten henki tänä päivänä on me ymmärrämme ympäristönsuojelun luonnonsuojelun mutta kohtuus kaikessa ja siitä tässäkin asiassa on ollut kyse ja yhdyn kyllä siihenkin huomioon että esimerkiksi merimetsot ovat seuraava voisi sanoa vitsaus ne ovat leviämässä jo eteläisen suomen järville ja nähtäväksi jää missä vaiheessa tuhot alkavat olla samanlaisia kuin saaristossa nyt olemme jo valitettavasti nähneet tilanteita joissa ihmiset ovat ottaneet oikeuden omaan käteensä mitä en tietenkään ole kannattamassa enkä suosittelemassa mutta se kuvaa sitä tilannetta turhautuneisuutta siihen että ei ole laillisia mahdollisuuksia puuttua siihen että vaikkapa oma mökkisaari mökkisaari tuhoutuu

halusin tämän puheenvuoron pitää että halusin kiittää aulis nikkolaa joka herätti minun ajatteluni ja ja huoleni tähän en ollut siihen sillä tavalla kiinnittänyt huomiota vaikka hevosen selässä monet kerrat naakkaparvia katsellut olenkin toinen syy oli se että meidän pitäisi miettiä tällaisia alueellisia ratkaisuja että voisi voisi olla niin että puretaan isolta osin esimerkiksi rauhoituspäätös ja jos on tarpeen niin joku alue voitaisiin jättää jos koetaan niin että siellä esimerkiksi populaatiot eivät ole riittäviä ja kestäviä enkä usko että itse asiassa kukaan maaseudun ihminen menee naakkaa tappamaan jos kuolemanlintuja yksittäisiä pareja silloin tällöin taivaalla näkyy lentämässä haluan antaa kiitosta keskustalaisille ministereille maatalousministeri lepälle ja ympäristöministeri tiilikaiselle toimeen tarttumisesta tämä laki on tulossa voimaan jo elokuussa eli kun tämän poikaskauden rauhoitusaika päättyy niin pystytään pitämään huoli että vanhat rakennukset uudet rakennukset säilyvät mutta myös että meidän maatalouden sadot säilyvät meidän ruoaksemme

arvoisa puhemies olen edustaja heinosen kanssa täysin samaa mieltä kuten edustaja reijosenkin kanssa

puheenvuoron sen takia että kiitän edustaja heinosta tästä puheenvuorosta sikäli että hän erittäin hyvin kuvasi tilanteen jossa monilla alueilla ollaan tilanne pahimmillaan on juuri niin dramaattinen kuin edustaja hyvässä puheenvuorossaan kuvasi lisätään tähän vielä se että ymmärrän kyllä senkin että sellaisten jotka eivät asu siellä tai eivät ole kokeneet tämän ylisuuren naakkakannan aiheuttamia ongelmia on ehkä vaikea ymmärtää tämän ongelman sisältöä ja laajuutta minkä se paikallisesti ja alueellisesti aiheuttaa se saattaa olla jopa yhden tilan kokema ongelma naakat voivat parvessa lentää pitkänkin matkan takaa ruokailemaan häiritsemään yhden tilan tuotantoa ja toimintaa se saattaa aiheuttaa hyvin paikallisen ongelman joka tälle kyseiselle tilalle tai teollisuuslaitokselle niin kuin reijonen kuvasi esimerkiksi meijereille on erittäin hankala nykytilanteessa

jotka aiheuttavat erittäin suuria ongelmia pitää pystyä ja päästä harventamaan nykyistä paljon helpommilla tavoilla arvoisa
arvoisa rouva puhemies metsästyslain muutos tähän suuntaan mitä hallituksen esitys esittää on erittäin hyvä ja perusteltu suomessa on paljon sellaisia lajeja lajeja joita voitaisiin metsästää sillä keinoin että oikeastaan luonto ei siitä ollenkaan kärsisi päinvastoin naakka on hyvä esimerkki siitä että sen kanta on aivan räjähdysmäisesti kasvanut samoin on käynyt kuten tässä keskustelussa on noussut esille esimerkiksi merimetsolle jonka tekemät valtavat vahingot alkavat näkyä jokainen on esimerkiksi käynyt laivamatkalla tukholmassa matkalla näkee saaria mitkä ovat kuolleet käytännössä kaikki puusto on tuhoutunut ja se aiheuttaa korvaamatonta vahinkoa koska luonnon toipuminen näillä alueilla kestää valtavan pitkään toivon arvoisa puhemies että suomessa päästäisiin vihdoinkin siihen tasapainoon metsästysasioissa että me voisimme aidosti hoitaa kantoja meillä on hyvänä esimerkkinä vaikka tuo susikannan hoito meidänhän on annettu ymmärtää että susi on uhanalainen eläin vaikka se ei sitä missään nimessä ole pitää muistaa että uralin länsipuolella on valtava susipopulaatio ja suomi on alueen tällä reunalla läntisellä reunalla aluetta jolla susia on valtavan paljon riittävän paljon joidenkin mielestä paikallisesti aivan varmasti ihan liikaankin näissä metsästysasioissa pitäisi heittää turha kiihkoilu pois ja päästä järkevään kantojen hoitoon mikä on ainoa oikea tapa metsästäjät tässä asiassa kantavat varmasti vastuunsa osaavat työnsä ja ennen kaikkea meillä löytyy metsästäjäjärjestöistä

alueilla missä ne aiheuttavat tuhoa ja ja ovat ongelmaksi niin vanhoille rakennuksille kuin uudemmille rakennuksille ja niin kuin täällä on tuotu esille myös myös ruokataloudelle ja maanviljelylle ja monelle monelle muulle mutta

että meidän pitäisi myös etsiä joustavampia keinoja näissä tapauksissa kun esimerkiksi rauhoitus toimii ja on on ehkä tarpeen maanlaajuisestikin olla helpompia keinoja päästä poistamaan ongelmayksilöitä taikka ongelmapopulaatioita tässä ei puhuta pelkästään yksilöistä vaan isommistakin ryhmistä ja tämä tämä tuska oli nimenomaan se jota esimerkiksi loppilainen maanviljelijä aulis nikkola niskassaan kantoi pitkään meillä lopella naakkakannat ovat olleet erittäin rajuja jo ehkä noin parinkymmenen vuoden ajan ainakin mitä itse muistan tänä aikana tuhot ovat olleet mittavia vanhan kirkon katto on uusittu ainakin pariin kertaan ja siinä osatuhoajana ovat olleet runsaat naakkakannat jo silloin ehkä olisi ollut paikallaan löytää tällaisia keveämpiä keinoja lähteä puuttumaan alueellisesti erittäin runsaaseen populaatioon ja kun katsoin tuossa

esimerkiksi turussa on on jouduttu tekemään poikkeuksellisia ratkaisuja vanhoihin rakennuksiin tällaisten nopeasti kasvavien lintulajien haitoilta ja ja silloin pitää etsiä niitä keinoja aika paljon puhutaan vaikkapa susista taikka muista tämäntyyppisistä ongelmayksilöistä mutta pitäisi pystyä puhumaan myös ongelmapopulaatioista mitkä saattavat olla paikallisesti erittäin

suomessa kehittynyt näkyy esimerkiksi kotikunnassani ilomantsissa taajamassa jokainen tietää että varis on kulttuurieläin se hakeutuu ihmisten pariin saadakseen hankittua helpommin ravintonsa aivan luonnollista mutta kotikunnassani on käynyt niin taajamassa ainakin että siellähän naakat ovat vallanneet alan ja varis on joutunut väistymään vanha kaveri varis on joutunut tällä kertaa antamaan tietä naakalle se ei sinänsä meikäläistä häiritsisi yhtään mutta ongelma tulee siitä että niiden käyttäytyminen on joskus äärimmäisen aggressiivista kuten edustaja heinonen hyvin kuvasi tilannetta ja tähänkin on syytä puuttua tämän takia meidän suomalaisten pitäisi tässä asiassa tulla järkiimme tämä susiesimerkki on erinomaisen hyvä

pitääkö jonkun lapsen menettää henkensä että alamme pikkuhiljaa uskoa että tilanne on vakava susi kuuluu villiin metsään siellä se saa juosta aivan vapaana ja hankkia ravintonsa mutta kun se piha alueella liikkuu niin sinne se ei kuulu ollenkaan siinä keskustelussa mitä nyt on viime aikoina käyty julkisuudessa erilaisten eläinkantojen riistakantojen hoidosta taikka siitä onko joku eläin rauhoitettu peräti kokonaan luonnonsuojelulain nojalla pitää suomessa päästä sivistyneelle tasolle meillä on luonnonsuojelu mennyt sellaisiin mittasuhteisiin että tuntuu että joka ainoa lajike pitää suojella vaikka kannan sääntely olisi ainoa keino ainoa keino hoitaa asia järkevään kuntoon esimerkkinä voin mainita vaikka karhun meille suomalaisille on syötetty että se on sellainen mukava nalle puh jonka kanssa on mukava elää ja olla tilanne on juuri päinvastoin ystäväni kertoi tapauksen jossa karhu tuli pihamaahan kun kerättiin mansikoita pellolta karhu söi toiselta puolen puutarhapenkkiä mansikoita ja ihmiset olivat toisella puolella sitä puutarhapenkkiä eihän siinä ole mitään järkeä se on välitön hengenvaaratilanne varsinkin jos sattuu olemaan karhulla pennut lähellä se on välitön hengenvaaratilanne ja tällä vain leikitään kuinka monen ihmisen pitää vielä menettää henkensä että uskotaan pikkuhiljaa että tässä ei ole enää mitään järkeä kannat ovat räjähtäneet käsiin ja metsästys tuntuu kohta olevan rikos sinänsä jos joku sitä harrastaa kävin tuossa viikonloppuna erään ihmisen luona kainuussa ja siellä heidän alueellaan on susia niin paljon että lapset eivät illalla uskalla uskalla mennä yksinään ulos heillä on ulkonaliikkumiskielto ei saa mennä yksin leikkimään ulos kaverien kanssa samanikäisten lasten kanssa pitää olla joku vanhempi mukana että saa leikkiä että on turvallista

itsekästä ajattelutapaa omasta aatemaailmastaan kyllä näitä kantoja pitää pystyä suojelemaan totta kai mutta niitä pitää pystyä myös säätelemään niin että ylimääräiset poistetaan ja varsinkin ne eläimet jotka eivät lajityypillisesti käyttäydy esimerkiksi susi ei varmasti käyttäydy lajityypillisesti jos tulee pihamaihin lapsia häiritsemään tässä asiassa on suomi karannut aivan aivan väärille urille ja toivon että tässä pikkuhiljaa järki löytyisi